päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus terveiden tilojen vuosikymmen toimenpideohjelmasta vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan

arvoisa puhemies eduskunnan tarkastusvaliokunta laati rakennusten kosteus ja homeongelmista mietinnön vuonna kaksituhattakolmetoista saman vuoden toukokuussa eduskunta edellytti että hallituksen on ryhdyttävä toimiin sisäilmaongelmien vähentämiseksi valtioneuvosto on ottanut eduskunnan kannanotot ohjelmaansa usean vuoden ajan työtä on vielä jäljellä mutta tuloksiakin on saatu aikaan kuten esimerkiksi kosteus ja hometalkoot hankkeen toimeenpano hyvän yhteistyön jatkamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi pääministeri asetti syyskuussa kaksituhattaseitsemäntoista hankeryhmän valmistelemaan terveiden tilojen vuosikymmen toimenpideohjelmaa ohjelma linjaa yhteistyötä kymmenen seuraavan vuoden ajaksi sisäilmasta kärsivien auttamiseksi samalla vakiinnutetaan toimintatapaa jossa julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy on osa kiinteistönhoidon arkea ongelmiin puututaan ripeästi ja niille etsitään ratkaisu ehdotus toimenpideohjelmaksi on nyt tehty toimenpide ehdotukset tarkoittavat työn jatkamista usealla hallinnonalalla kaikilla hallinnon tasoilla etenkin kunnissa ja sosiaali ja terveydenhuollossa tuloksia pitäisi näkyä niin sisäilmasta kärsivien ihmisten määrän vähenemisenä kuin kuntien rakennuskannan kunnon parantumisena viimeistään vuoden kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan loppuun mennessä toimenpideohjelma julkaistaan joulukuun puolivälissä ja samalla avataan mahdollisuus antaa palautetta usean kanavan kautta tarkoituksemme on seuraavien kuukausien aikana kuulla mahdollisimman laajalti kuntia eri sidosryhmiä ja kaikkia joita julkisen rakennuskannan kunto ja sisäilmaongelmat koskevat ja kiinnostavat sen jälkeen viimeistelemme ohjelman toimeenpanoa varten ja toimeenpano alkaa keväällä kaksituhattakahdeksantoista sisäilmaongelmien yleisimpiä syitä ovat edelleen kosteus ja homevauriot ilmanvaihto ongelmat sekä lämpötila ja veto ongelmat jotka vaivaavat ikääntyvää rakennuskantaamme näin raportoivat kunnat jo vuonna kaksituhattayksitoista ja toistaiseksi on merkkejä vain vähäisestä muutoksesta parempaan kuntien rakennuskannan tilaa koskevien vielä alustavien tietojen mukaan alle puolessa kunnista on saatu korjausvelka haltuun yli puolet kunnista ilmoittaa edelleen sisäilmaongelmien olevan ratkaisematta tiedämme kuitenkin että jokaisessa kunnassa tehdään jotakin tilanteen parantamiseksi kosteus ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille altistuvia ihmisiä on suomessa runsaasti suuri osa heistä altistuu koulu ja päiväkotirakennuksissa julkisten rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat tällä hetkellä taloudellisten vaikutusten lisäksi ihmisten terveyteen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia näistä syistä toimenpide ehdotuksemme painottuvat julkisiin rakennuksiin tämä ei kuitenkaan sulje pois yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa vaan pikemminkin toivomme sitä samoin tulevan ohjelmakauden aikana kehitettävät ratkaisut ovat tietenkin hyödynnettävissä rakennuksissa omistajatahosta riippumatta aivan samoin kuin kosteus ja hometalkoiden tai pian voimaan tulevan kosteusasetuksen keinovalikoimat ovat kaikkien kiinteistönomistajien käytössä samoin sisäilmasta kärsiviä hoidetaan riippumatta siitä pystytäänkö yhteys oireiden ja altisteiden välillä osoittamaan tarkemmin yksityisomistuksessa olevien kiinteistöjen sisäilmaongelmien erityisiin kysymyksiin emme kuitenkaan tällä ohjelmalla nyt mene sisäilmaongelmaisia rakennuksia esiintyy ympäri maailman ongelmista aiheutuvat terveyshaitat on tiedostettu erityisesti pohjoismaissa ja pohjois amerikassa esimerkiksi ruotsissa on vuonna kaksituhattayksitoista raportoitu että arviolta ruotsalaisista rakennuksista kosteusvaurio homeenkasvua tai pahaa hajua jolla voi olla vaikutusta sisäympäristöön kosteutta ja hometta esiintyi enemmän pientaloissa suomessa julkisessa rakennuskannassa on tällä hetkellä huomattava määrä investointitarpeita rakennuskannan liian suuri määrä suhteessa palvelutarpeeseen rakennuskannan ikärakenne sekä epätarkoituksenmukaiset tilat näkyvät muun muassa rakennusten vajaana käyttöasteena noin kahdeksan viiva kymmenen prosenttia rakennuskannasta on tyhjillään ja korjausvelkana jonka on arvioitu olevan noin viisi miljardia euroa tämä selittää osin sisäilmaongelmien sitkeyttä ja vaikeutta päästä niistä eroon arvoisa puhemies terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan hankeryhmä koostuu asiantuntijoista jotka ovat olleet ratkaisemassa rakennusten kosteus ja homehaitoista aiheutuvia ongelmia jo pitkään yhteistyö kuntien ja niiden edustajien kanssa on mahdollistanut kuntien kokemuksiin perehtymisen osa kuntien kokemuksista on hyviä ja niissä on käytetty toimintatapoja joita on tarpeen saada tiedotettua ja monistettua erikokoisten kuntien käyttöön osa kokemuksista alleviivaa vaikeuksia ja ongelmien laajuutta harmillisen selkeästi hyviä kokemuksia yhdistää toimintatapa jossa yhtä rakennusta ja sen kunnosta saatavia tietoja tarkastellaan suhteessa kunnan kiinteistöstrategiaan ja palveluverkkoon kokonaisuutena tietoja kiinteistön kunnosta ja palveluverkosta sekä käyttäjäpalautetta on arvioitu kunnissa moniammatillisissa yhteistyöryhmissä ja ratkaisuja etsitty sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa esiintyy usein monia tekijöitä yhtä aikaa ja niiden tunnistaminen edellyttää asiantuntemusta ja kokemusta jota ei aina ole saatavilla tai ei osata hyödyntää riittävästi kokemusten mukaan muun muassa strategisen kokonaisvaltaisen näkemyksen puute jarruttaa kuntien rakennuskannan pitkäjänteistä kehittämistä myös muun muassa kuntien poliittiseen päätöksentekoon liittyvät tekijät ja kiristynyt kuntatalous ovat nousseet esille syitä haettaessa

arvoisa puhemies nyt terveiden tilojen vuosikymmen toimenpideohjelmassa ehdotetaan siirtymistä kokonaisvaltaiseen kiinteistöjen tarkasteluun sekä terveyshaittoihin puuttumisen tehostamiseen

tehty sekä säännölliset kiinteistökatsaukset ja käyttäjäpalautteen kerääminen ovat toimivaa käytäntöä rakennusten suunnitteluvaiheessa on mahdollista koota eri tahoja mukaan käyttäen esimerkiksi allianssimallia ja hyödyntäen elinkaarimalleja näistä on mielenkiintoisia esimerkkejä joissa on pystytty ottamaan paremmin huomioon myös kiinteistön toiminnalliset mahdollisuudet kuten vaikkapa uudenaikaisen opetussuunnitelman toteuttamista tukeva oppimisympäristö tai erilaiset monikäyttötilat hyviin käytäntöihin perustuva malli tehostaisi myös osaamisen lisäämistä muun muassa sisäilmaongelmien ja ongelmiin puuttumiseksi tämä puolestaan tarkoittaa tiedotuksen ja koulutuksen tehostamista esimerkiksi rakennusfysiikan terveydenhoidon ja hankinta sekä tilaajaosaamisen alalla arvoisa puhemies ohjelmassa keskitytään myös siihen että sisäilmasta kärsiviä autetaan ja tuetaan muun muassa vahvistamalla neuvontaa sekä ihmisille suoraan että heitä auttaville ammattilaisille on tärkeää että sisäilmasta kärsivien koko hoitopolku tehdään näkyväksi ja ja jokaiselle saavutettavaksi nykyisin käytettävissä olevin keinoin sisäilmasta sairastuneiden tilanteen tukemiseksi pitkällä aikaväillä tarvitaan työtä hoitopolkujen sujuvoittamiseksi itsehoidosta perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoitoon ja toimivaan kuntoutukseen samoin sisäilmasta kärsivien sosiaaliturvassa on vielä selvittämistä jotta mahdolliset puutteet tunnistetaan ja korjataan terveiden tilojen vuosikymmen toimenpideohjelman valmistelun valmistelun tilanteesta keskustellaan tästä päivästä alkaen kuulemisvaiheen alkamisesta tiedotamme joulukuun puoliväliin mennessä kun tekninen julkaisutyö on valmis kuulemisvaihe on laaja se siis alkaa tänään eduskunnassa mutta laajuus tulee näkyväksi kun vastaavat kunnat sidosryhmät eri alojen asiantuntijat sekä kansalaiset koko maassa pääsevät tähän kuulemiseen osallistumaan hankeryhmä ehdottaa että toimenpideohjelman toteutus organisoidaan mahdollistamalla tiivis yhteistyö ministeriöiden ja niiden hallinnonalan virastojen aluehallintovirastojen suomen kuntaliiton kuntien ja senaatti kiinteistöjen kesken sekä muun muassa rakennus ja kiinteistöalan sosiaali ja terveysalan sekä opetusalan sidosryhmien osallistuminen varmistamalla hankeryhmän näkemys on että eduskunnalla ja erityisesti tarkastusvaliokunnalla on tärkeä rooli parlamentaarisessa keskustelussa ja toimeenpanon seurannassa alusta aina hankkeen loppuun asti toimenpideohjelmassa kustannuspaineet on tunnistettu valtion rahoitus kiinteistön omistajille ei sisälly toimenpideohjelmaan sen sijaan työn aikana selvitetään kuntien käytössä olevia keinoja kiinteistön kuntoa edistävien hankkeiden toteutukseen tämän eteen tullaan tekemään yhteistyötä heti toimeenpanokauden alusta alkaen työ perustuu vireillä olevan kuntien rakennuskannan kehitys ja säästöpotentiaali hankkeen tuloksiin jotka ovat käytettävissä vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa tullaan ottamaan huomioon terveet tilat toimenpideohjelmatyön viimeistelyssä hankeryhmän toimenpide ehdotukset kattavat pääosin sosiaali ja terveysministeriön opetus ja kulttuuriministeriön ympäristöministeriön ja valtioneuvoston kanslian toimialoille kuuluvia tehtäviä työ on ensisijaisesti sopeutettava ministeriöiden normaaleihin tehtäviin ja mikäli lisärahoitus on tarpeen se on ohjattava käsiteltäväksi kehys ja talousarviomenettelyssä tiedot tarkentuvat valmistelun edetessä asianomaisessa ministeriössä

on erittäin hyvä että tämä ohjelma on on aloitettu pääministerin johdolla toivottavasti nyt myös toteutetaan viime eduskunnan tarkastusvaliokunnan nimeämät toimenpiteet ja myös lopetetaan sairastuneiden leimaaminen luulotautisiksi

uusi havainto on että viemärin hajulle altistuminen korreloi vieläkin useamman sairauden kanssa kuin homeen hajulle altistuminen näissä tutkimuksissa on siis otettu sairauksina huomion vain lääkärin nimeämät tai toteamat sairaudet sairaudet tiedämme että monet kosteusvauriorakennuksissa muhivat mikrobit tuottavat hyvin voimakkaita toksiineja sairastumisten vähättely ja korjausten tekeminen muka säästäen puolivillaisesti ei säästä vaan lisää julkisen sektorin kustannuksia koska se johtaa siihen että sairastuneet joutuvat jatkamaan altistumistaan mikä vähentää työntekoa lisää työstä poissaoloa ja ennenaikaistaa eläkkeelle jäämisiä

arvoisa puhemies kiitän ministeri tiilikaista tämän todella tärkeän asian nostamisesta tänne eduskuntaan ja ja tuoreeltaan sen kertomisesta mitä hallitus on tekemässä viime vaalikaudella edustaja braxin johtama tarkastusvaliokunta teki erittäin pitkän ja perusteellisen työn home ja kosteusongelmien kartoittamiseksi ja valmisti myös ison ohjelman jonka eduskunnan täysistunto hyväksyi mitä pitäisi tehdä sitä on on nyt pantu toimeen mutta voi sanoa että toimeenpanossa edelleenkin on useita asioita hoitamatta ja ne muun muassa siihen millä tavalla koulutetaan koulutetaan alan toimijoita käyttämään sellaisia rakennusratkaisuja ja rakennusaikaisia työtapoja jotka vähentäisivät tätä kosteus ja homeongelmaa hälyttäväähän tässä on se että nämä ongelmat koskevat ei vain vanhaa asuntokantaa tai vanhaa rakennuskantaa vaan uusia muutama vuosi sitten valmistuneita rakennuksia viimeksi jätkäsaaresta on esimerkki jossa jossa puukerrostalo oli rakennettu ilman että olisi tehty suojausta sateiden varalta nyt ollaan uudessa huippukohteessa jonka piti olla esimerkki suomalaisesta laaturakentamisesta homeongelman kanssa tekemisissä se on järkyttävää yli tuhat koulua kärsii näistä ongelmista kuin täällä edustaja hassi sanoi on tavatonta ajatella että me pakotamme sekä opettajia että oppilaita vaarantamaan terveytensä jotta voivat tehdä sen työn joka heille on annettu tarkastusvaliokunta kävi näitä toimia lävitse nyt hallituksen viime vuoden vuosikertomuksen yhteydessä ja päätyi siihen havaintoon että nykyiset toimet eivät tule riittämään täytyy käydä lävitse myös vastuut on selvästi liian vähäiset seuraamukset siitä että tehdään sutta ja sekundaa tai ei tehdä näitä kunnollisia ylläpitoja valmistuneissa rakennuksissa siksi valiokunta esittää eduskunnalle että eduskunta edellyttäisi että hallitus käy vastuusuhteet lävitse ja tekee lainsäädäntöesityksiin tarvittavat muutokset jotta vastuut tulevat kovemmiksi

puhemies

puheenjohtaja heinäluoman näkemyksiin ja todella onnitella hallitusta siitä että tämä asia on nostettu tällä tavalla pitkäjänteisen työn ohjelmaksi tämä on pitkäjänteinen pitkäjänteinen työ mitä tässä nyt tarvitaan todellakin suomessa kiinnitän myöskin huomiota siihen että tämä on hyvin pitkälle hyvän rakentamisen kysymys suomessa rakentamisen taso ei ole ollut riittävän hyvä tähän täytyy saada parannus ja se on myöskin rakennusalan ja sen toimijoiden vastuulla tässä tulenkin näihin vastuukysymyksiin joihin edustaja viittasi jonkun täytyy viime kädessä ottaa vastuu siitä että meillä on huonoa rakentamista yksittäisissä kohteissa ja nämä täytyy myöskin selvittää huolella koska jollei tämmöistä vastuukysymystä ole niin me emme saa tätä huonon rakentamisen ja ongelmien vyyhtiä ratkaistua todellakin edelleen tarkastusvaliokunta teki tässä pitkäjänteistä työtä tietysti sitä tehtiin myöskin muissa valiokunnissa eduskuntatasolla ja sitä on jatkettu ja todellakin kun me pääsemme tähän terveet tilat ohjelman implementointiin niin tämä on hyvä asia vielä kiinnitän huomiota lopuksi siihen että kun on tehty näitä korjauksia hometaloissa niin aivan liian usein ne epäonnistuvat voi sanoa että puolet näistä korjauksista epäonnistuu ja sekin on ongelma johon pitäisi voida puuttua

arvoisa puhemies nämä sisäilmaongelmat ja niistä sairastuneet ihmiset ovat valtava ongelma häpeällisen siitä ongelmasta tekee se että me emme ole onnistuneet löytämään ratkaisuja se ei ole helppoa koska ongelma on monisyinen tässä on kyse sekä rakennuksista että ihmisistä ja vain jompaan kumpaan ei voi keskittyä ihmisten osalta kaikkein tärkeintä on saada diagnoosi saada hoitoa ja saada kuntoutusta nyt käytännössä sairastuneet pahimmillaan kiertävät erikoislääkäriltä erikoislääkärille ja kohtaavat vähättelyä pahimmillaan heitä väitetään luulosairaiksi hoidosta ja kuntoutuksesta on turha haaveilla me tarvitsemme kliinisen tutkimusyksikön joka pystyy auttamaan diagnoosien luomisessa ja ja rakentamaan hyviä hoitoketjuja ympäristövaliokunta huomiota ja on nähnyt että esimerkiksi turussa olisi mahdollisuus perustaa tämmöinen tutkimusyksikkö joka voisi siten hyödyttää koko suomea rakennusten osalta hirveän usein me pysähdymme puhumaan korjausvelasta se on aivan totta se on valtava ja siihen pitää kuntien pystyä tarttumaan mutta jos me ajattelemme että me pelkästään osoitamme määrärahoja korjausvelan taittamiseksi tai edes puramme ja uutta tilalle me menemme ojasta allikkoon koska meidän ongelma ei ole pelkästään siinä huonossa rakentamisen laadussa vaan siinä että meillä ei ole osaamista kiinteistöjen ylläpidossa jyväskylästä saamme hyvän esimerkin siitä toimintamallista jolla kunta pystyy omia kiinteistöjään ylläpitämään ja reagoimaan kuullessaan huolista mutta pahimmillaan me laitamme korjausrahaa korjataksemme väärin sanotaan suoraan että tässä ovat niin isot rahat kyseessä että on monia tahoja jotka eivät haluakaan ongelmien syiden paljastuvan koska joku on vastuussa siitä että asiat tehdään huonosti välillä se että korjattaisiin oikein olisi sama kuin myönnettäisiin mitä rakennettiin alun perin väärin

rouva puhemies ministeri otti tärkeän asian tässä esille tarkastusvaliokunta on todellakin puuttunut tähän niin kuin edustaja modig tässä mainitsi ympäristövaliokunnassa kiinnitimme huomiota tällaiseen kliiniseen yksikköön joka saataisiin liikkeelle viidelläsadallatuhannella eurolla siis aloituspanostuksena jotta saadaan diagnostiikka hoitoketjut ja mittaukset kuntoon

aika paljon tässä keskustelu kääntyy kouluihin ja päiväkoteihin erittäin tärkeää nostan myös varuskunnat yhtenä näkökulmana suurhometalkoot varuskunnissa olisivat paikallaan ei voi olla oikein että nuoret miehet ja naiset jotka menevät velvollisuuttaan hoitamaan joutuvat homeelle alttiiksi ja mahdollisesti joutuvat keskeyttämään niin kuin moni on joutunut keskeyttämään palveluksen sen takia että ilma ei ole kunnossa kunnissa on erilaisia käytäntöjä yksi asia joka pitää pitää olla jokaisessa kunnassa kunnossa kunnossa on se että on ketju mitä kautta voi kertoa havaitsemistaan ongelmista eteenpäin ilman että ikään kuin ikään kuin leimautuu tai syyllistetään siitä että nostaa epäkohdan esiin tässä on kymmenien satojentuhansien oppilaiden ja henkilökuntaan kuuluvien ihmisten terveydestä kysymys täytyy olla kanava jota kautta voi asiallisesti ilmoittaa eteenpäin ja ilmoitus otetaan asiallisesti vastaan ja ryhdytään tarkistuksiin sen mukaisesti vielä yhtenä näkökulmana kunnat ovat tässä avainroolissa kunnat tekevät myös erinäköistä kuntamarkkinointia olen itsekin ollut kaupungin markkinointipäällikkönä vastaamassa viestinnästä ja markkinoinnista kannustan jotakin suomalaista kuntaa brändäämään itsensä itsensä homeettomaksi kunnaksi sille on tilausta

arvoisa rouva puhemies haluan minäkin kiittää siitä että hallitus tuo tämän asian kokonaisvaltaisella otteella niin kuin ministeri tiilikainen tässä omassa esittelypuheenvuorossaan totesi nyt eduskunnan käsittelyyn mutta samanaikaisesti haluan tietenkin ehkä kysyäkin minkä vuoksi tämä kulunut kaksi vuotta hallituksen toimikaudesta on näiden asioiden suhteen ollut varsin passiivista aikaa olen eduskunnan allergia ja ja astmaverkoston tuon verkoston nimissä teimme viime keväänä kirjallisen kysymyksen jossa kysyimme muun muassa ennaltaehkäisemisen varhaisen havaitsemisen ja yhdenmukaisten hoitoketjujen perään olen tietenkin todella iloinen että hyvin pian tämän meidän kirjallisen kysymyksemme jälkeen pääministeri kutsui kerrotusti sitten koolle asiantuntijoiden joukon ja nyt juna etenee haluaisin myös tiedustella että kun pidätte näitä asioita selvästikin hyvin tärkeinä niin niin minkä vuoksi sitten juuri tämän vuoden alusta lukien päätettiin itse asiassa lopettaa aran korjausavustusjärjestelmä juuri terveyshaittojen poistamiseksi eikö nimenomaan tällaisilla taloudellisilla tukimuodoilla pystyttäisi sitten auttamaan niitä henkilöitä jotka ovat esimerkiksi sairastuneet näissä tiloissa puhemies itse koen että hyvä sisäilma on meille kaikille perusoikeus ja meillä ei ole varaa jättää ihmisiä altistumaan turhaan huonolle sisäilmalle tiedämme tuloksista että oppimistulokset heikkenevät tulee poissaoloja ja tämä on myös työturvallisuuskysymys riski syrjäytymiselle yhteiskunnasta on todella suuri silloin jos sairastutaan toivoisin että näihin esittämiini kysymyksiin hallitukselta saisimme keskustelussa vastauksia

arvoisa rouva puhemies nykyisten määräysten mukaan ilmanvaihto suunnitellaan kaksi viiva kolme prosenttia alipaineiseksi oman käsitykseni mukaan yksi suurimpia ellei suurin tekijä home ja kosteusongelmissa on ilmanvaihto joka tästä seuraa se että rakenteissa kosteus tiivistyy varsinkin talvella kun ilmavirrat eivät pääse poistumaan ulospäin jolloin kuivuminen tapahtuisi normaalisti vaan alipaine vetää kosteuden rakenteisiin ja sisällepäin ja toinen tekijä on että homeitiöt leijuvat tällöin paremmin huonetilaan päin ympäristöministeriön uuden rakennuksen sisäilmastosta annetun asetuksen joka on annettu viime vuonna seitsemäs kymmenettä ja tulee ensimmäistä kahdeksaantoista voimaan

pykälän mukaan erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennuksen ulko ja ulospuhallusilmavirrat siten että ne ovat tasapainossa mielestäni tässä on yksi korjaus siihen oikeaan suuntaan millä voidaan saavuttaa sitä että kosteus kosteus rakenteissa liikkuu oikeaan suuntaan ja homeitiöitä ei leiju siellä huonetilassa arvoisa ministeri tiilikainen onko tämä että asetusta on tähän suuntaan lähdetty muuttamaan yksi tunnustus nyt ympäristöministeriön suunnasta siihen suuntaan että tulee muuttaa ylipaineiseksi

arvoisa puhemies hallituksen toimenpide ehdotus on ihan hyvä mutta nyt tarvittaisiin nopeita toimenpiteitä ja myös euroja näitä toivotaan kentällä pikaisesti ei voi enää odottaa nuoriso on suomen tulevaisuus mutta on harmillista että ympäri suomea monet lapset kamppailevat homeisten ja kosteusvaurioisten rakennuksien sisällä ja yrittävät samalla opiskella otetaanpa esimerkki kotikaupungistani lahdesta jo joka viides lahden peruskoululainen opiskelee väistötiloissa lahdessa on peruskoulussa kymmenentuhattakaksisataa oppilasta joista väistötiloissa on kaksituhattasataneljäkymmentä ja nyt osa väistötiloistakin on kosteusvaurion alaisia veroja joudutaan nostamaan jotta päästäisiin näistä ongelmista eroon tehdään koko ajan korjausrakentamista rakennetaan uusia koulujakin meillä lahdessa mutta ei riitä rahat eivät aina riitä tässä toivottaisiinkin valtiota mukaan näihin hometalkoisiin että saataisiin nämä tilat tehtyä terveiksi eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna kaksituhattakaksitoista julkaistun raportin mukaan kosteus ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen vuosikustannusten arvioidaan olevan noin neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa kun mukaan lasketaan oireet sairaudet tutkiminen sekä työkyvyn ja tehon menetys laskennan vaikeutta kuvaa että ylähaarukka on jopa miljardissa eurossa eikö voisi tähän nyt panostaa raportin mukaan miljardin kertapanostus merkittävästi kosteus ja

rakennusten korjaamiseksi maksaisi itsensä takaisin kolmessa vuodessa kolmessa vuodessa nyt valtion pitäisi tulla mukaan ja tehdä hometalkoot ja laittaa rahaa liikenteeseen

ärade talman tämä asia on liian monelle koululaiselle liian tuttu kysymys omassa kunnassani kirkkonummella gesterbyn koulukeskuksen pihalle tuli muutama viikko sitten rivi parakkeja tilapäisiä koulukontteja naapurikunnassa siuntiossa on kohta prosenttia lapsista tilapäisissä tiloissa jotain olisi siis tehtävä pitäisi olla selvää että hidasta kunnallista päätöksentekoprosessia ei korvata sillä että rakennusaikataulusta karsitaan pitäisi olla selvää että uskalletaan käyttää laatumittareita hankinnoissa pitäisi olla selvää että uskalletaan hylätä alihintainen tarjous pitäisi olla selvää että viimeistään silloin kun eristeet tulevat työmaalle rakennustyömaa on myöskin huputettu pitäisi olla selvää että se henkilö joka koordinoi huoltotyötä on myöskin ollut mukana suunnittelu ja rakentamisvaiheessa ja lopuksi kuntotutkimus on sellainen asia johon ei turvauduta silloin kun ongelmat ilmenevät vaan huoltoprosessin aikana kun kulkee helsingissä katsoo ravintoloiden ovia niin siellä on hymiö merkkinä siitä että tämä keittiö on puhdas täällä on turvallista syödä miksi meillä ei ole samanlaista merkintää rakennuksissa jos rakennus joka on käynyt joka viides vuosi läpi kuntotarkastuksen ja jossa vaikka joka toinen vuosi on käynyt homekoira on selvinnyt tästä tarkastuksesta se saa hymiön oven pieleen silloin isän tai äidin on turvallista jättää sinne lapsi aamulla tietäen että siellä on turvallista olla

turvalliset ja terveet julkiset tilat ovat kaikkien suomalaisten oikeus puhutaanpa lapsista vanhuksista tai erityisesti työntekijöistä jotka julkisella sektorilla toimivat rakennusten kosteus ja homevauriot nämä nämä sisäilmaongelmat ovat hyvin henkilökohtaisia kokemuksia toinen altistuu ja sairastuu herkemmin kuin toinen esimerkiksi käytettävät siivous ja puhdistusaineetkin voivat vaikuttaa siihen miten julkisissa tiloissa altistutaan esimerkiksi astmalle

väitän että meillä on kaikilla sektoreilla parantamista niin rakennusten suunnittelussa toteutuksessa rakentamisessa rakennusten kunnossapidossa käytössä ja puhdistamisessa yhtä lääkettä ei varmastikaan ole mikä pitäisi saada kuntoon minkä jälkeen me sitten pääsisimme kaikista ongelmista meillä on ympäri maan paljon tarpeita joista me kaikki kuntapäättäjät ja myöskin valtiovalta olemme vastuussa että että saadaan lisää rahoitusta näiden näiden ongelmaisten rakennusten korvaamiseen meillä oulussa pohditaan koko ajan saadaanko ongelmaisia tiloja ikinä kuntoon vai pitäisikö ne laittaa pillareilla kasaan ja rakentaa uutta tämä on se ongelma jota koko ajan mietitään ministeri nosti esiin elinkaarimallin jolla juuri pystytään turvaamaan se että rakentaja pysyy koko ajan mukana rakennuksen käytössä ja siinä arjessa etteivät perävalot vain vilku sen jälkeen kun rakennus on tehty vaan vaan ollaan mukana mukana käytössä ja ja huollossa ja kunnossapidossa koko sen rakennuksen käytön ajan hallituksella on juuri parhaillaan menossa puurakentamisen ohjelma johon on miljoonatolkulla rahaa tulisiko juuri tästä puurakentamisesta suomelle se valtti meillä on hyviä malleja pudasjärvellä esimerkiksi hirsikampuksen osalta on turvallinen terve hyvä ilmanlaatu todettu jo parhaillaan puurakentamisesta varmaan saadaan myöskin vientituote

arvoisa puhemies ihmiset ansaitsevat terveelliset ja turvalliset tilat se on jo perusoikeus ja tämä huoli on koko eduskunnan yhteinen on tärkeää että hallituksella on tämä home ja kosteustalkoohanke nyt käynnissä kuten tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja heinäluoma totesi kuitenkin on todella paljon tekemistä siinä että ne viime kaudella hyväksytyt kymmenen tärkeää pontta tulisivat toteen yksi kysymys on juurikin vastuut ja rakentamisen laatu muun muassa maankäyttö ja rakennuslakiuudistukset ja monet muut uudistukset jotka vaativat parempaa laatua niin ettei rakenneta sutta ja sekundaa niin että jopa uudetkin rakennukset kärsivät nopeasti home ja kosteusvaurioista yksi keskeinen kysymys on muun muassa rakentamisen aikainen kosteussuoja jota tulee paremmin edellyttää rakentajilta pyytäisin ministeriltä arviota lainsäädäntöhankkeiden etenemisestä sitten toinen keskeinen kysymys homeoireista kärsivien ihmisten oikeudet tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ja ja saada selkeää hoitoa olisi tosi tärkeätä ympäristövaliokuntakin on esittänyt että tulisi oma hoitoyksikkönsä kosteusoireista kärsiville ihmisille että he saisivat nopeasti diagnoosin ja hoitoa kolmanneksi nostan sen seikan esiin että monta kertaa vauriot etenevät liian pitkälle ennen kuin ihmisten oireilua otetaan todesta kysynkin millä tavalla hallitus edistää sitä että oirekyselyt kuten esimerkiksi thln laatima oirekysely otetaan työkaluksi käyttöön ihan kaikissa meidän julkisissa tiloissamme jotta siinä tilanteessa kun henkilökunnalta oppilailta lapsilta työntekijöiltä tulee sitä

puhemies aivan oikeutetusti kysytään mikä on vialla kun uudisrakennuksissa ja vasta korjatuissa rakennuksissa on näitä kosteus ja homeongelmia näistä on puhuttu todella kauan ja sinäkin aikana kun näistä on puhuttu uusia ongelmia ilmenee tästä syystä on varmasti erinomaisen hyvä että tämmöinen johdonmukainen

päiväkodit koulut muut julkiset rakennukset erittäin isoissa ongelmissa eivätkä rakennukset niinkään vaan ne jotka niitten rakennusten sisällä tekevät päivätyötä lasten ja nuorten ja ja aikuisten esimerkiksi opettajien terveyden kannalta nämä ovat hyvin ongelmallisia kun tämä asia on akuutti ja sille aidosti pitää saada myöskin myöskin korjausta sosiaalidemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan esittäneet sadan miljoonan euron rahoitusta siihen että ikään kuin siemenrahana kunnille tarjotaan nyt liikkeellelähtöä tässä ja nyt näitten asioitten korjaamisessa

pitää olla riittävän hyvät mielestäni tämä hymiöajattelu oli hyvä siitä että että jatkuvasti seurattaisiin että että tilat ovat terveet ja turvalliset mutta siihen tarvitaan nimenomaan niitä parhaita käytänteitä ja niitten jalkauttamista sinne

puhemies kiitosta sipilän hallitukselle siitä että sisäilmaongelmiin nyt puututaan liian monen suomalaisen terveys on tuhottu julkisten tilojen sisäilmaongelmien takia lapset opettajat sairaanhoitajat edustaja kiuru nosti esille varusmiehet

näihin pitää puuttua mutta haluan antaa kyllä ministeri tiilikaiselle jälleen kerran kiitosta siitä että te olette näihin asioihin puuttunut juuri viime viikon lopulla teitte kosteudenhallinnasta uuden asetuksen ja sillä nimenomaan puututaan tähän entisenä ruokaministerinä ministeri tiilikainen käytti meillä jaostossa erinomaisen esimerkin hän kertoi miten ruuan kylmäketjusta huolehditaan että se ei saa missään vaiheessa katketa mutta miten on tähän asti tapahtunut rakentamisen kuivaketjun kanssa se on katkennut useissa kohdissa niin kuin täällä tuotiin esille mutta jatkossa tämän erinomaisen kosteudenhallinta asetuksen jonka ministeri tiilikainen viime perjantaina hyväksyi myötä tähän puututaan tämä on merkittävä muutos ja ja toivottavasti tällä tullaan pystymään vastaamaan niihin ongelmiin tulevaisuuden rakentamisessa osa ongelmista johtuu rakentamisesta märkä betoni siihen tietynlainen liima muovimatto ja niin poispäin aiheuttavat ongelmia mutta osa on myös käytön aikaisia ongelmia esimerkiksi huollon laiminlyönnit

kaikkia tutustumaan siihen
arvoisa puhemies me puhumme kyllä ihan todellisesta ongelmasta ja minusta on erittäin hyvä että eduskunta eduskunta nyt keskustelee sisäilmaongelmista mutta on tietysti vähän mielenkiintoista käydä tätä keskustelua kun tätä toimenpideohjelmaa ei meillä nyt täällä ole vielä saatavilla tai jos ymmärsin oikein niin se valmistuu vasta muutaman viikon kuluttua joka tapauksessa tässä on ihan hyvä ajatus siitä että kuntien rakennuskannan parantaminen saadaan nyt vihdoin ehkä toivottavasti valmiiksi jopa kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan loppuun mennessä mutta kyllä kymmenen vuotta on aika pitkä aika me tiedämme että useissa kunnissa on jo näitä sisäilmaongelmien ratkaisuja ruvettu tekemään päiväkodeissa kouluissa sairaaloissa

myöskin asianmukaisia omassa kotikaupungissani riihimäellä muun muassa yksi päiväkotiryhmä on siirretty kerrostalokolmi oon enkä näe että se on kenenkään edun mukaista
arvoisa puhemies

viime kaudella tämä tarve eduskunnassa nähtiin ja silloin kesäkuun alussa oli se laaja pyöreän pöydän keskustelu ja kiitänkin ministereitä siitä että niin kuin silloin puhuttiin olette tarttuneet tähän toimenpideohjelmaan rivakasti niin kuin me tiedämme tämä on erittäin erittäin laaja ongelma sekä rakennukset että eri ikäiset ihmiset eri puolilla suomea voivat todella pahoin ja altistumisen ja sairastumisen jälkeen he voivat pahoin muuallakin kuin siinä kyseisessä rakennuksessa on erittäin tärkeää että ihmiset otetaan vakavasti heitä kuullaan heidän ongelmiinsa vastataan ja tartutaan kysyisinkin ministeriltä kiinnitetäänkö tähän asiaan riittävästi toimenpideohjelmassa huomiota ja ohjeistetaanko tällä alueella riittävästi myös toimijoita kunnissa eli ihmiset kuullaan ja heidän ongelmansa otetaan vakavasti sitten se korjataanko oikein tai väärin käytetään paljon rahaa mutta ongelmat usein tilkitään vain vähäksi aikaa tiivistysten taa yhdeksi akuutiksi tarpeeksi katsoisinkin että varmistetaan onko korjaaminen todella riittävä ja jos se on riittävä tehdäänkö korjaus riittävällä laajuudella tästä olisin myös kysynyt kiinnitetäänkö tässä ohjelmassa tähän asiaan riittävästi huomiota kuivaketjut erittäin tarpeelliset tullaanko niitä jatkossa vaatimaan kaikkialla sitten hoitoketjut ja koulutusta tarvitaan myös terveydenhuollon henkilökunnalle mutta tänne sosiaaliturvan tarvitaan todella pikaisia toimia koska monet perheet ovat erittäin epätoivoisessa tilanteessa vanhemmat ovat paitsi huolissaan lapsista myös taloudellisissa ongelmissa ja epätoivo on suuri kysyisinkin nyt kun myös kunnat ovat suurissa ongelmissa ja korjaustarvetta ja eurojen tarvetta on erittäin paljon ja valtiolla menee kuitenkin vähän paremmin eikö valtiovallan tulisi nähdä että myös tehtäisiin suurempia ja oikein konkreettisia europanostuksia auttaaksemme kuntia kristillisdemokraatit ovat myös olleet

puhemies asia on todella joka puolella suomessa on aivan liian paljon sisäilmaongelmaisia rakennuksia ja sisäilmaongelmista sisäilmaongelmista sekä niiden seurauksista kärsivät aivan liian monet ihmiset ongelmat on aidosti tunnistettava ja tunnustettava riittävän ajoissa siksi omasta mielestäni jokaisessa kunnassa tulisikin olla erilliset monialaiset sisäilmatyöryhmät jotka sitten pystyisivät reagoimaan ongelmiin riittävän nopeasti sitten muutama asia sinne ohjeeksi suunnitellaan ja rakennetaan suomeen nimenomaan suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvia rakennuksia ja toivottavasti ne tehdään tietysti myös suomalaisista materiaaleista toinen asia on se että kyllä meillä kaikilla autonomistajilla varmaan on niille autoille määräaikaishuollot miksei siis rakennuksillakin rakennuksillakin tulisi olla erilliset huolto ohjelmat huolletaan ja kunnostetaan myös rakennuksia omalla ajallaan ja varataan rakennuksiin myös kunnossapitomäärärahoja ja laaditaan rakennuksille ja rakennusmateriaaleille selkeät hoito ohjeet ja hoitotoimenpiteet yksi asia mikä täällä on jo tullut keskusteluissa esiin on se että jotka kärsivät sisäilmaongelmista tulee saada myöskin tukea ja hoitoonpääsy oikea aikaisesti ettei pitkitetä sitä oikeastaan haluaisin tiivistää myöskin ohjeeksi tässä että kyllä suunnittelijoilla rakentajilla valvojilla rakennusten hoitajilla ja omistajilla tulee olla niin paljon ammattiylpeyttä että lopputuloksen pitää kelvata ja soveltua myös muillekin jos se kelpaa meille itsellemme

puhemies kotikaupungissani espoossa tilapalvelut liikelaitos on kehittänyt uuden tyyppikouluratkaisun jota tullaan hyödyntämään useissa kaupungin väistö ja lisätilahankkeissa ylipäätään kaupungin tavoitteena on että neljän vuoden aikana saadaan hätäväistötilojen käyttö nollaan espoon niipperissä vanha koulu todettiin terveydelle vaaralliseksi vuoden kaksituhattakuusitoista alussa olin itsekin tätä päätöstä tämän koulun purkamisesta tekemässä silloin opetuslautakunnassa ja alkuvuodesta kaksituhattaseitsemäntoista tämä rakennus sitten purettiin ja tyyppikoulurakentaminen alkoi jo keväällä valmista tuli lukukauden alkuun syyskuuhun mennessä eli hyvin nopealla

mutta muuten on täysin rakennettu rakennusmääräysten mukaisesti tämä onkin sellainen ratkaisu jota toivon että yhä useammassa kunnassa ruvettaisiin käyttämään on se nyt sitten espoon tai hyvinkään tai lohjan tai saarijärven ratkaisu missä näitä tyyppikouluja on käytetty mutta tämä on sellainen jolla saataisiin tätä pahinta tilannetta purettua eli sitä että kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvuilla

arvoisa puhemies

ministeri tiilikainen puhui puheenvuorossaan siitä että tämä toimenpideohjelma lähtee myös siitä että tarvitsemme asiakkaille neuvontaa kuulun itse tuohon sisäilmatyöryhmään ja tapasimme ministeri saarikon aikaisemmin ja hän otti terveisemme vastaan vastaan sisäilmasairastuneisiin liittyen ja heidän heidän hoitopolkuihinsa tässä yhteydessä tuli esille se että suomessa ei ole korkeita professuureja ja ja tutkimusta riittävästi nyt kun ministeri tiilikainen ja opetusministeri ovat paikalla niin tätä voisi miettiä miten me saisimme korkeatasoista osaamista myös suomeen ettei se olisi ainoastaan yksissä käsissä

laajapohjaista tutkimusta ja ehkä siihen luotettaisiinkin silloin paremmin näistä sairastuneista tuli tuli mieleen että tosiaankin jotta he voisivat saada hyvää neuvontaa siellä pitäisi olla laajapohjaista osaamista ja tutkittua tietoa takana näissä keskusteluissa on tullut esille että ihmisille annetaan hoitona

siedätyshoitoa ja sanotaan että koetapas altistaa itseäsi sille asialle niin sekin voisi auttaa tämähän on aivan kummallista eihän tämmöistä nyt voida ajatella sitten on myöskin sentyyppistä jotakin toimintaterapiaa että jos nyt kuitenkin on enemmän kysymys siitä että kuvittelette olevanne sairas tästä syystä meidän täytyy saada osaamista ja diagnoosi kuntoon siellä taustalla meillä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa olemme lisänneet kolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa tämmöisten sisäilmaklinikoiden perustamiseen ja ihmisten pikaiseen saattamiseen hyviin asuintiloihin ja kuntoutukseen on erittäin tärkeää huolehtia rakennuskannasta ja sen kunnosta mutta yhtä tärkeää ja vielä oikeastaan tärkeämpääkin on se että saadaan nämä sairastuneet nyt pikaisesti terveisiin tiloihin ja kuntoutukseen koska he eivät voi enää odottaa

arvoisa puhemies muualla maailmassahan suomi tunnetaan puhtaasta luonnosta ja hyvästä ilmanlaadusta mutta suomalaisia itseään puhututtavat enemmänkin sisäilmaongelmat ja niiden yleisyys kuten tämänkin keskustelun perusteella käy ilmi näitä tarinoita ja esimerkkejä kosteus ja homevaurioista sekä sisäilmaongelmista kärsivistä päiväkodeista kouluista sairaaloista ja kodeista taitaa löytyä lähes jokaisesta suomalaisesta kunnasta on arvioitu että jopa kahdeksansataatuhatta suomalaista altistuu huonolle sisäilmalle päivittäin ja tämä on myöskin sukupuolittunut ongelma ja ilmiö sillä enemmistö sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa työskentelevistä työntekijöistä on naisia minäkin pidän äärimmäisen tervetulleena että tästä käydään keskustelua eduskunnassa tänään mutta edustaja pekosen tavoin ehkä hiukan ihmettelen sitä että tämä varsinainen toimenpideohjelma kuitenkin julkaistaan vasta parin viikon päästä vasemmistoliitto julkaisi tänään oman toimenpideohjelman sisäilmaan liittyen jossa me muun muassa esitämme uhkasakkoja jos työpaikkojen tai koulujen sisäongelmiin ei puututa korjausinvestointeja kuntiin ja vahingonkorvauksia sekä hätämajoitusta kodeissaan sairastuneille kannatamme myöskin esitystä turkuun perustettavasta kliinisestä tutkimusyksiköstä sisäilmasta sairastuneiden hoitamiseksi luotan siihen että ministeri tiilikainen ja muut myöskin ovat valmiita kuuntelemaan opposition esityksiä tässä toimenpideohjelman työssä me olemme ottaneet omaksi tavoitteeksemme ja linjaksemme sen että suomi jatkossa tunnettaisiin maailmalla myöskin maailman puhtaimmasta sisäilmasta

puhemies kuten voi päätellä sisäilmaongelmat ovat lähes kaikissa suomen kunnissa arkipäivää ja on todella tärkeää että nyt tähän asiaan on tartuttu myös hallituksen toimesta toimesta kuten täällä moni on todella todennut ongelma on erittäin laaja ja yksittäinen toimenpide ei siihen siihen tepsi tässä hallituksen toimenpideohjelman tavoitteena on erityisesti nyt julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentäminen ja ennaltaehkäisy mutta oma toiveeni olisi kuitenkin että toimenpideohjelma toisi ratkaisun myös kaikkeen rakentamisen laatuun jolloin ratkaistaisiin useampi ongelma samalla kertaa sisäilmaongelmat eivät ole ainoastaan kosteus ja homeongelmia vaan myös muita sisäilmaongelmia ja ja erityisesti sellaisissa tapauksissa joissa oireilun syy ei ole selvä ollaan monesti todella vaikean tilanteen edessä sen vuoksi tarvitsemmekin siis myös lisää tietoa siitä minkälaiset rakennuskäytännöt tai materiaalit ovat omiaan aiheuttamaan oireilua tämä on yksi niistä syistä minkä vuoksi pidän myös erittäin kannatettavana ympäristövaliokunnan yksimielisesti tekemää ehdotusta panostuksesta ympäristöterveyden yksikköön sen lisäksi toki tärkeää on myös diagnostiikkaan panostaminen on myös tärkeää että me entisestään parannamme tiedonkulkua meillä on erittäin paljon tietoa ja ja hyviä käytäntöjä eri kunnissa kuten täälläkin olemme jo kuulleet monia erilaisia ehdotuksia silti tuntuu että kuntatasolla edelleen painiskellaan usein samojen ongelmien kanssa lisäksi toivon monien muiden edustajien tavoin sitä että hallitus tarkastelee myös vastuukysymyksiä toivottavasti meillä olisi tämän toimenpideohjelman jälkeen

on sinällään erittäin hyvä että nyt päästään täällä eduskunnassa keskustelemaan tästä tosi monia ihmisiä koskettavasta vakavasta asiasta kunnat investoivat aivan liian vähän tällä hetkellä meillä on paljon korjausta kaipaavia kohteita joihinka pitää pitää satsauksia saada ennen kaikkea sosiaali ja terveyspalveluilla olevat tilat koulutuksella olevat tilat

joissa ihmiset sairastuvat on sitten kysymys lapsista jotka tekevät työtään siellä tai aikuisista jotka tekevät työtään siellä meillä ei ole oikeutta sairastuttaa työntekijöitä eikä lapsia oppilaita kouluissa ja varhaiskasvatuksessa arvoisa ministeri tiilikainen sosiaalidemokraatit ovat esittäneet sata miljoonaa euroa siemenrahaksi näitten kunnostamistoimenpiteitten käynnistämiseen ajatuksena taustalla on myös se että voitaisiin miettiä uusia toimintamalleja eri toimintojen yhdistämiseksi samoihin samoihin kiinteistöihin joissa voitaisiin tukipalvelut sitten hoitaa samoissa tiloissa mutta lähtökohtana olisi se että esimerkiksi ikäihmisten aktiivisuutta lisättäisiin sillä että he olisivat tekemisissä nuorten lasten ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa päivittäin voitaisiin sitten ruokapalvelut ja esimerkiksi terveyspalveluita hoitaa samassa yhteydessä olisiko tässä nyt jotakin ideaa tämän toimenpideohjelman sisällöksi niin että vietäisiin tätä asiaa eteenpäin muutettaisiin toiminnallisia rakenteita sillä tavalla että voitaisiin saada kustannustehokkuutta mutta myöskin laatua lisää sillä tavalla että ikäihmiset nuoret lapset ja varhaiskasvatuksen piirissä olevat

rouva puhemies on hyvä että hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin tässä tässä tärkeässä asiassa monessa kunnassa on myös ryhdytty toimenpiteisiin ja kun maanantaina eilen tapasin länsiuusimaalaisia kunnanjohtajia niin he nostivat tällaisen asian esille

todetaan nyt että kun kunnat ryhtyvät toimenpiteisiin korjaavat näitä rakennuksia rakentavat uusia niin niin tietysti poistojen määrä lisääntyy ja ja samalla on myös mahdollista että joudutaan alaskirjaamaan vanhoja rakennuksia ja se taas rasittaa kuntien tulosta samalla eduskunta hallitus on päättänyt että että kuntien on on tasapainotettava taloutensa neljän vuoden sisällä mikä on ihan oikea asia mutta kysynkin

kun kunnat nyt ryhtyvät näihin toimenpiteisiin niin tietysti avustukset ovat hyvä asia mutta voidaanko ajatella niin että tätä voitaisiin antaa anteeksi jos korjataan ja kun korjataan näitä ongelmallisia rakennuksia ettei se rasittaisi sitä tulosta ja sitten syntyisi alijäämää jota ei pystytä

taloudessa tasapainottamaan määrätyssä ajassa sitten haluan myös tukea tätä edustaja adlercreutzin esille tuomaa ajatusta siitä että näitä rakennuksia pitäisi tarkastaa jatkuvasti ja että myös siitä saataisiin jonkinlainen sertifikaatti tai merkintä ja viimeksi tässä edustaja kiurun esille nostama asia mihin toimenpiteisiin valtio voi ryhtyä nyt koskien näitä varuskuntia sielläkin on on ongelmia ja siellähän

ja koska aika on rajallinen ministereille on nyt tarjolla vain napakoita kahden minuutin puheenvuoroja ministeri tiilikainen saa omansa sitten keskustelun päätteeksi ja se on pidempi

arvoisa puhemies ensinnäkin tähän viimeiseen kysymykseen mitä varuskuntien osalta tehdään senaatilla ja puolustusvoimilla on yhteinen ohjelma siitä miten varuskuntien osalta toimitaan siellä tietysti on tärkeää että aina korjataan rakennus kerrallaan ei voi laittaa koko varuskunta aluetta kerralla remontoivaksi mutta sitten näistä kuntapuolen asioista totean ensinnäkin sen että tämä keskustelu on on nyt varsin tasokasta terveys ei odota ja sen takia jokaisen omistajan olipa kunta tai valtio on toimittava heti kun tulee kosteusongelmia kosteusongelmia ja lähdettävä heti liikkeelle ei ei voi ajatella että meillä ei ole nytten varaa tehdä sitä heti pitää tiedottaa avoimesti ja lähteä etsimään korvaavat tilat ja sitten miettiä minkälaisella mallilla elinkaarimallilla vai miten rahoitetaan kun parhaillaan kunnat hyväksyvät myös kuntastrategioitaan niin ajattelen sillä tavalla että jospa vielä pystytään vaikuttamaan siihen niin sinne täytyy tämä terveet tilat ottaa kunnolla huomioitavaksi mukaan ja monet kunnat ovat hyvää työtä tässä tehneet täällä isoista kaupungeista tiedetään että espoo helsinki ovat tehneet mittavat kymmenen vuoden ohjelmat paljon laittavat rahaa mutta sitten esimerkiksi porin kaupunki hyvällä tavalla kouluttanut erikseen erityisiä rakennusterveysasiantuntijoita ja ja toivoisin että nämä hyvät käytännöt leviävät hyvin ja nopeasti paikasta toiseen sitten totean vielä kun ministeri tiilikainen viittasi tähän että tehdään parhaillaan selvitystä kuntien rakennuskannasta se on todella aiheellinen edellinen laajempi selvitys on tehty vuonna kaksituhattaviisi ja tämä liittyy siihen että meillä hallituksessa on valmisteilla juuri tämmöinen kuntien tilaohjelma eli tehokkaat terveet tilat ja siinä voisi yhtenä mahdollisuutena olla purkuavustus eli kannustinjärjestelmä olisi purkuavustus elementtinä jotta myös päästäisiin näistä huonoista tehottomista ja epäterveistä tiloista eroon

arvoisa puhemies hyvät edustajat vuonna kaksituhattakaksitoista kun eduskunnan tarkastusvaliokunta selvitti tätä hyvin perin juurin niin sieltä hätkähdyttävät ja vakavat luvut konkretisoituivat ja ja tietenkin jokainen meistä kuntapäättäjän roolissa ja moni myöskin vanhempana on tästä kysymyksestä myöskin arkikokemuksia saanut ja on siitä hyvin huolissaan silloin eduskunnan tarkastusvaliokunnan arvioissa joka koulupäivä noin viiva yhdeksänkymmentäneljätuhatta peruskoululaista ja kaksitoistatuhatta viiva kahdeksantoistatuhatta lukio laista sekä heidän opettajansa ja muu kouluhenkilökunta altistui kosteusvaurioille tai

päivittäin laki on tässä suhteessa hyvin selvä eli jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja se kattaa myöskin terveelliset tilat tässä terveiden tilojen vuosikymmen ohjelmassa tarvitaan ja vaaditaan meiltä pitkäjänteisyyttä mutta myöskin vastuunkantoa ja ja toisaalta ennalta ehkäisevää toimintaa jos havaitaan ongelmia niihin pitää vakavasti suhtautua puuttua ryhtyä välittömästi toimeen kunnissa tällä hetkellä on paljon tekeillä mutta tiedän että kunnat ovat monilta osin myöskin myöskin isoissa vaikeuksissa selviytyä täälläkin on käytetty esimerkkejä siitä miten suuri osuus oppilaista voi vaikka parhaillaan olla väistötiloissa samanaikaisesti kunnat kun he uusivat kiinteistöjään voivat myöskin nähdä sen valoisan puolen että että voidaan myös modernisoida ja rakentaa uuden opetussuunnitelman mukaisia muunneltavia monikäyttöisiä tiloja ja yhdistellä palveluja yhteen niin että se palvelee mahdollisimman monia eri tarkoituksia aivan niin kuin joissain puheenvuoroissa jo hyvin nousi esille ihan lyhyesti haluaisin jos puhemies sallii todeta että tutkimukseen liittyviä hyviä huomioita tuli täällä esille ja niihin pureudumme samoin kuin koulutuksen kehittämiseen paljon tällä hetkellä on jo voitu tehdä esimerkiksi tutkintojen saattamiseksi ajan tasalle on lisätty

arvoisa puhemies oman hallinnonalani lähestymistapa aiheeseen liittyy ennen kaikkea niihin tilanteisiin joissa ollaan valitettavasti jo ikään kuin tunnistettujen tai diagnosoimattomien oireiden kanssa tekemisissä nostan esiin tästä laajasta kokonaisuudesta tiivistetysti neljä näkökulmaa joita pitäisin hyvänä ja joita tiedän valmistelussa tuon toimenpideohjelman suhteen tarkastelleen kaikkein tärkein minusta on hoitopolkujen kokonaisuus se että sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä uusissa tulevissa sote rakenteissa toimintamallit ovat sellaisia että koko se ketju itsehoidosta ohjatusta omahoidosta perusterveydenhuollosta erikoispoliklinikoille ja kuntoutukseen olisi ihmisen kannalta kokonaisuus myös tiedon siirtymisen osalta toinen kokonaisuus liittyy täälläkin keskustelussa esiin nousseiden polikliinisten ja kuntoutuspoliklinikoiden toimintojen esiin nostamiseen me tarvitsemme tämän aihepiirin äärellä erillisiä kuntoutuspoliklinikoita joiden pitäisi palvella sisäilmasta pahasti kärsivien lisäksi myös muita samantyyppisiä ja samantyyppisistä oireyhtymistä kärsiviä potilasryhmiä tämä työ on siis vasta alussa kolmas ulottuvuus on hyvin kipeä ja vaikea asia jonka tiimoilta sairastuneet ihmiset kokevat epäoikeudenmukaisuutta se liittyy ihmisten sosiaaliturva asemaan työkyvyttömyyteen sairastumiseen ja toimeentuloon pidän tärkeänä että osana tätä laajaa yhteiskunnallista toimintaohjelmaa terveistä tiloista ja kohti maata jonka tilat olisivat terveet työskennellä olla viihtyä osaltaan pitää sisällään myös selvityksen sosiaaliturvakysymyksistä ja sitä kautta sairaudesta kärsivien aseman parantamisesta viimeisimmäksi enkä vähäisimmäksi nostan esiin terveysvaikutuksiin liittyvien viestintätaitojen kehittämisen tosiasiapohjaisiksi avoimiksi vuorovaikutteisiksi huolta vähentäviksi ja yhdenmukaisiksi eri ammattiryhmien välillä ajatellen vaikkapa rakentajia viranomaisia terveydenhuoltoa ja muita asiaan keskeisesti liittyviä toimijoita

sisäilmaongelma on hälyttävä omassa kotikunnassanikin sisäilmaongelmaan on törmätty niin alakoulu päiväkoti kuin hallintorakennuksissakin terveyshaittoihin puuttumista on tehostettava rakennusten kosteus ja homevaurioiden yleisimmät aiheuttajat on tunnistettu ja ne ovat riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut puutteet työmaan kosteuden hallinnassa virheet työmaan toteutuksessa kunnossapidon laiminlyönnit sekä rakenteiden luonnollinen kuluminen tai vaurioituminen elinkaarensa päässä on syytä tunnistaa riskit ja pyrkiä puuttumaan niihin kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti rakennusten sisäilmaongelman korjaamiseen ei ole ohjattu riittävästi varoja tilannetta olennaisesti parantaviin toimiin ei ole ylletty terveiden tilojen toimenpideohjelma tulee todelliseen tarpeeseen

arvoisa rouva puhemies jokainen joka joutuu opiskelemaan tekemään töitä tai käyttämään palveluita olemaan asiakas home ja kosteusvaurioituneissa tiloissa on liikaa niin kuin täällä on todettu meidän jokaisen pitää ajatella että puhdas sisäilma on jokaisen perusoikeus näissä kosteus ja hometalkoissa paitsi että eri kuntien täytyy olla näissä talkoissa mukana kyllä minä peräänkuulutan tässä keskustelussa että hallituksen pitää olla myös vahvasti tässä tässä kaikessa tuskassa mukana muuten yksinkertaisesti näissä näissä haasteissa ei onnistuta se vaatii tietysti myös näitten toimenpiteiden ja toimenpideohjelmien lisäksi paljon resursseja ja myös euroja tästä talosta sitten tämän vuoden alusta nykyinen hallitus päätti lopettaa tämän aran korvausjärjestelmän eli hallitus näki turhaksi uskallan sanoa näin terveyshaitan poistamisen ja kohtuuttomaan tilanteeseen kodin kosteus ja homeongelmien takia joutuneiden auttamisen arvoisa puhemies kun täällä salissa vallitsee hyvä keskinäinen henki siitä että julkiselle puolelle kaikki mahdollinen ollaan yhdessä tekemässä mihin mihin taloudellisissa resursseissa pystytään niin nyt herää myös kysymys miten pystymme jatkossa tukemaan näitä yksittäisiä henkilöitä ja perheitä jotka pahimmassa tapauksessa sairastumisen lisäksi on leimattu luulosairaiksi ja joiden taloudellinen tilanne on hometalon kautta täysin kohtuuton

puhemies oleellista rakentaa kestäviä ja terveellisiä rakennuksia ja huolehtia oireilevista ja sairastuneiden asemasta on tosiaan kohtuuttomia tarinoita mitä ihmiset ovat joutuneet kokemaan esimerkiksi ihminen joka on työskennellyt kolmekymmentäneljä vuotta kunnalla irtisanotaan kun hänelle ei ole osoittaa työtilaa jossa ilman vakavia oireita voisi työskennellä ministeri tiilikaisen sanat olivat kuin musiikkia korville hoidetaan riippumatta siitä pystytäänkö osoittamaan syy yhteys huonosta sisäilmasta potilaan oireisiin edustaja kiuru nosti esille varusmiehet itse nostan esiin myös poliisilaitokset joissa

arvoisa puhemies tässä salissa ja keskustelussa on tullut lukemattomia hyviä ehdotuksia jotka kannattaa koota yksiin kansiin kuten ministeri tiilikainen sanoi ongelma on valtava viiden miljardin euron korjausvelkaa ei korjaa yksikään hallitus yksinään vaan me tarvitsemme jopa vuosikymmenien ohjelman siksi me vihreätkin olemme ehdottaneet sadan miljoonan euron pesämunaa tuleville vuosille

kertaa lattioihin kosteusvauriot haittaavat kahta kolmasosaa päiväkodeista ja joka neljännessä koulussa on työtä haittaava sisäilmaongelma ja kuten tiedämme mitä pienempi lapsi sitä lähempänä lattiaa hän elää ja leikkii silti monesti korjausrakentamisessakin lattioiden alle jää kosteutta tai

lelujen materiaaleja säädellään niin tarkasti kysynkin ministeriltä miten voisimme edistää yhtä tarkkaa säätelyä lattiamateriaaleissa ja niiden asentamisessa
arvoisa rouva puhemies sisäilma asia on tärkeä ja hyvä että nyt pyritään puuttumaan suurin ongelma on rakentamisessa jossa on jo keskitytty liikaakin energiatehokkuuteen kosteus ja homevaurioiden kannalta mentiin vikaan kun joku viisas keksi laittaa muovikalvon rakenteisiin tarpeellinen tuuletus jäi vajaaksi tai kokonaan tekemättä tervapaperi ja puru vaihdettiin muoviin ja lasivillaan luonnollinen painovoimainen ilmanvaihto ja tuuletus on monissa rakennuskohteissa korvattu koneellisella ilmastoinnilla ja pullotiiviillä rakentamisella tänä päivänä tuuletus kuitenkin osataan jo paremmin ongelmia on kuitenkin myös uudisrakentamisen aikataulutuksessa ja puutteellisessa valvonnassa rakennusten kuivattamiselle kuivattamiselle jää liian vähän aikaa rakentaminen tapahtuu sään armoilla ja suojaaminen on olematonta lisäksi kunnat ovat talouspaineissa joutuneet säästämään rakennusten huollosta ja kunnossapidosta minkä seurauksena kiinteistöt ovat menneet erittäin huonoon kuntoon

arvoisa rouva puhemies on todellakin erittäin kiitettävä asia että hallitus nyt on tuonut tämän toimenpideohjelman tänne eduskunnan keskusteluun ja toivotan sille sille kaikkea menestystä on todellakin mielenkiintoinen kysymys niin kuin tässä edellä viitattiin kuinka on mahdollista että maailman puhtaimmasta ulkoilmasta tulee maailman epäterveintä sisäilmaa kuten meillä suomessa usein on nyt kun puhutaan näistä sisäilmaongelmista niin perinteisestihän on puhuttu homeesta kosteusvaurioista syntyneistä homevaurioista joista aiheutuu ongelmia mutta aivan yhtä ison huomion ansaitsevat muut sisäilmaongelmia aiheuttavat aiheuttavat tekijät yksi on nämä niin sanotut voc yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet joita aiheutuu ja joita syntyy erilaisista rakennusvirheistä vääränlaisesta käytöstä tai vääränlaisten kemikaalien käytöstä johtuen myös uusissa rakennuksissa olen törmännyt tilanteisiin joissa sisäilmasta sisäilmasta aikaisemmin sairastuneet henkilöt eivät pysty täysin uudessa rakennuksessa työskentelemään tai asumaan elämään johtuen juuri näistä

arvoisa puhemies todella tärkeän asian äärellä ja näistä sisäilmaongelmista on tullut kyllä meille jo tällainen uusi kansansairaus kyllä siinä myös meillä päättäjillä on on ollut omat vastuumme olemmeko me tarpeeksi aktiivisesti reagoineet niihin sytykkeisiin joita joka tapauksessa jokainen meistä on saanut nyt onkin viimeisiä hetkiä että lähdemme suurella tarmolla nyt edistämään sitä että pystymme takaamaan jokaiselle suomalaiselle puhtaan sisäilman kyllä keskeinen vastuu tässä on todella kuntapäättäjillä mutta toivon mukaan tässä myös valtio antaa ne avaimet ja ja keinot joilla sitten kuntapäättäjät voivat huolehtia siitä että jokaisessa kunnassa on terveet rakennukset tästä täällä on tullut hyviä ehdotuksia toivon todella että ne nyt viedään sitten käytäntöön myös tämän ohjelman myötä

arvoisa puhemies on todella hyvä että näistä terveistä tiloista ja sisäilmaongelmista keskustellaan myöskin täällä eduskunnassa ja olen todella hyvilläni siitä että useampi ministeri on meillä ollut täällä vastaamassa on niin että erityisesti koulujen ja päiväkotien homeongelmat ovat tietenkin kuntien vastuulla ja meillä esimerkiksi espoossa olemme laskeneet että seuraavan kymmenen vuoden aikana tulemme laittamaan noin miljardi euroa erilaisiin toimenpiteisiin joilla homeongelmiin tartutaan mutta tietysti on myöskin näitä muita kysymyksiä kuten kätilöopiston sairaala ja muut sairaalat sekä varuskunnat jotka täällä ovat tulleet esiin eli ongelma on laaja joten täytyy pohtia mitä valtio voi näin ollen tehdä täällä on puhuttu muun muassa parhaiden käytäntöjen jakamisesta ja ja sitten rahoituksesta ja kysyisinkin nyt ministereiltä miten aiotte toimia toimialoillanne jotta näitä parhaita käytäntöjä esimerkiksi allianssimallista rakentamistavoista ja sitten siitä millä tavalla myöskin näihin sairauksiin suhtaudutaan

puhemies ongelman laajuus ja vakavuus tunnetaan nyt tarvitaan toimenpiteitä meidän on tietysti korjattava ongelmarakennukset ja kunnat tarvitsevat siinä tukea mutta meidän on myös estettävä uusien sisäilmaongelmaisten rakennusten syntyä rakennusliikkeiden vastuuta ongelmista on laajennettava sillä uudetkin talot kärsivät sisäilmaongelmista ei voi olla niin että rakennetaan sutta ja sekundaa mutta mitään vastuuta ei ole arvoisa puhemies täytyy myös miettiä rakennusvalvonnan tehostamista ja parantamista pitäisikö työmaa aikaisia tarkastuksia lisätä myös rakennusten parempi kunnossapito ja huolto on olennainen kysymys pitäisikö talkkarit palauttaa kouluille ihminen joka todella tuntee sen kiinteistön koko elinkaaren arvoisa puhemies haluaisin kysyä onko hallitus valmis laajentamaan tai edes pohtimaan sitä että rakentajan vastuuta rakennusvirheistä ja uusien rakennusten sisäilmaongelmista laajennettaisiin
arvoisa rouva puhemies usein puhutaan homekouluista ja päiväkodeista ne saavat huomion mutta lisäksi pitäisi puhua myös homesairaaloista ja terveyskeskuksista monet sosiaali ja terveysalan ammattilaiset kärsivät työpaikallaan luokattoman huonosta sisäilmasta tuon turun yliopiston laajan tutkimuksen mukaan muuta väestöä useammin hoitajan tai sosiaalityöntekijän sairastuminen on aina paitsi henkilökohtainen tragedia myös yhteiskunnallinen menetys ja kustannus meillä ei pitäisi olla varaa sisäilmaongelmista johtuviin sairauspoissaoloihin tai pahimmassa tapauksessa työkyvyttömyyseläkkeisiin muun muassa tehy on vaatinut kansallista ohjelmaa tilanteeseen puuttumiseksi ja nyt tuohon hätähuutoon vastataan kiitos siitä hallitukselle vinkkaisinkin kunnille että tänä aikana kun on pulaa hoitohenkilöstöstä ja sosiaalihenkilöstöstä terveet sisäilmat ja se että työntekijä saa terveessä ilmassa tehdä työtä olisi hyvä lisä tuohon houkuttimeen

arvoisa rouva puhemies me olemme erittäin tärkeän ja vaikean ongelman edessä ja me emme puhu sen vähäisemmästä asiasta kuin lasten ja nuorten sekä julkisen sektorin monien ihmisten työterveydestä ja silloin on kyllä vakavista asioista kysymys haluaisin tähän alkuun mainita että minusta tämä edellinen tarkastusvaliokunta teki aivan uraauurtavaa työtä tällä omalla homemietinnöllään voisin vaikka väittää että se herätti ison tietoisuuden

arvoisa rouva puhemies terveet sisätilat ovat todellakin kaikkien suomalaisten oikeus ja olen ihmetellyt viime aikoina hyvin synkästi tätä rakentamisen tilaa suomessa onhan käsittämätöntä että muutaman kuukauden vanhoissa taloissa on jo vakavat kosteusvauriot ja seinät homehtuvat vaikka asujat eivät ole vielä saaneet huonekaluja sisälle voisin verrata vaikka nyt kumikenkäkauppaan että kuinka moni haluaisi ostaa sellaiset kumikengät jotka uutena jo vuotavat kyllähän siitä meteli nousee jos semmoisen tuotteen haltuun saa ihan oikeasti on mahdollisuus saada vaihtaa sellainen tuote

asiantuntijoita tekniikkapuolella ja onhan ihan käsittämätöntä sekin että tässä viime vuoden aikana on tullut esille että ei edes betonia osata enää valaa kun muutamat sillat piti purkaa jo ihan uutena ja parit perustukset isoista rakennuksista kun betonikaan ei kestä niin jotakinhan tässä maassa on pahasti vialla
arvoisa rouva puhemies

rakensin oman taloni vuonna kaksituhatta tein taloni hirrestä ja käytin eristeenä mahdollisimman luonnonmukaista pellavarivettä pellavarive on jos kosteutta saa myöskin kuivaa toisin kuin mineraalivilla ennen rakennustöihin ryhtymistä puhutin vanhoja tunnettuja kirvesmiehiä ja kaikki antoivat saman neuvon tee taloosi korkea kivijalka kattoon kunnon kaato ja räystäät riittävän pitkiksi että ne suojaavat seinähirsiä maaston pitää viettää talosta poispäin ei taloon päin arvoisa puhemies uskon että nämä samat neuvot koskevat myöskin julkista rakentamista meidän talossamme on asuttu nyt seitsemäntoista vuotta ja ainakaan toistaiseksi ei ole ollut vähäisintäkään sisäilmaongelmaa moni kokenut rakentaja kammoksuu taloja joiden katto on tasainen taikka kaato olematon myös nykyisten energiamääräysten mukaiset pulloiksi rakennetut rakennukset saavat heiltä tuomion moni kysyy myös minkä takia yhä kiristyneiden rakennusmääräysten käyttöönoton jälkeen rakennukset rakennukset ovat entistä huonompia erityisesti sisäilman osalta nyt kysyn ministeriltä olisiko meillä mahdollisuus vielä muuttaa näitä

arvoisa puhemies tärkeintä sisäilmaongelmien korjaamisessa on toki ennaltaehkäisy mutta nykyisessä tilanteessa on pidettävä huolta myöskin sairastuneista sairastuneen työntekijän näkökulmasta tilanne on kohtuuton sillä lainsäädäntö ei anna turvaa jos sisäilmasta johtuvien oireiden takia on vaihdettava työpaikkaa mutta varsinaista ammattitautia esimerkiksi astmaa ei ole todettu nämä henkilöt ovat muuten työkykyisiä mutta altistumisen takia he eivät pysty työskentelemään epäterveellisissä rakennuksissa he ovat niin sanotusti työpaikkatyökyvyttömiä heitä auttaisi niin sanottu työpaikan vaihdostuki jota muun muassa monet ammattijärjestöt ovat jo usean vuoden ajan ehdottaneet onko työpaikan vaihdostuen käyttöönottoa pohdittu tässä toimenpideohjelmassa

arvoisa puhemies ensin kiitoksia ministerille että otitte esille tämän erittäin tärkeän asian sillä kysehän on siitä että se koskettaa lähes kaikkia meitä tai sitten meidän lähipiirissämme olevia henkilöitä esimerkiksi silloin kun minä olin töissä kunnassa joka ikinen vuosi vähintään viikon verran minulta oli ääni pois kokonaan joku tykkäsi siitä mutta nyt sitten henkilö joka on sen jälkeen tullut siihen töihin aivastelee koko ajan paljonko on olemassa näitä poissaolopäiviä piileviä sairauslomatapauksia tähän asiaan kuuluvia ongelmia sitten vielä se esille että kyllähän terve asuminen terveet koulut ja työpaikat ovat perusoikeus ja meidän pitäisi saada puheet nytten kuitenkin teoiksi ympäristövaliokunnassa olemme ottaneet asioita hyvin esille ja minä haluaisin erityisesti ottaa esille puurakentamisen koskaan ei puhuta riittävästi puurakentamisesta mutta meidän pitäisi vain saada teoiksi tämä puurakentamisasia

otetaan tähän kantaa tämä on myös ihan uusi ongelma voisi ajatella näin tänä vuonna kahdeskymmenesviides ensimmäistä duodecim julkaisi käypä hoito suositukset kosteus ja homevaurioista oireilevia potilaita on erittäin tärkeää tietää mitkä ovat oireet jotta lääkärit pystyvät sitten myös tulkitsemaan potilasta oikein ja myös kuvata tämänhetkistä tutkimustietoa ja yhtenäistää toimintamalleja ja antaa antaa työkaluja kosteusvaurioista oireilevan potilaan tutkimista varten ne ovat tämän esityksen

arvoisa puhemies toimenpideohjelma todellakin tarvitaan kuten täällä on yhteisesti todettu täällä on myös viitattu tähän tehyn yhdessä turun yliopiston kanssa teettämään tutkimukseen joka on itse asiassa valtakunnallisesti laajin ja kattavin tällaisista oirekyselyistä mitä on tehty terveydenhuollon yksiköihin ja siitä selvästi tuli esille se että terveydenhuoltohenkilöstö voi huonosti sisäilmaongelmiin liittyy runsaasti tutkimuksen ja hoidon tarvetta sekä sairauspoissaoloja ja paitsi että nämä sairauspoissaolot ovat inhimillistä kärsimystä kyseisille henkilöille niistä aiheutuu myös työnantajille kustannuksia ja todennäköisesti myös työtehon laskua ja hoitohenkilöstö todellakin oireilee huomattavasti enemmän kuin muu muu väestö

puhemies on hieno asia että myös oppositio antaa täyden tuen sipilän hallituksen toimille ja ja ministeri tiilikaiselle tässä tärkeässä asiassa se on sen takia tärkeää koska kyse on vuosikymmenen ohjelmasta ja kuntapäättäjinä kaikki puolueet ja kaikki poliitikot käytännössä ovat mukana tässä kokonaisuudessa

eikä vain puhuta ja suunnitella ja tässä mielessä kiitos hallitukselle hallituksen toimethan liittyvät lainsäädäntöön ja asetuksiin ja täällä on myös siinä mielessä annettu hyvää palautetta ministerille että on on tehty toimenpiteitä käytännön tasolla jotka puuttuvat tähän ongelmaan itse pidän tärkeänä että todellakin myös näitä vastuukysymyksiä selvitetään niin kuin täällä täällä valiokunnan puheenjohtaja heinäluoma totesi että se on tärkeä asia jotain pitää tehdä koska ei voi olla niin että muutaman vuoden vanhoja rakennuksia tai korjattuja rakennuksia ajautuu samaan ongelmaan sitten viimeiseksi sanon että me tarvitsisimme rakennusten korjausvelkaohjelman kuin on infrapuolellakin jolla pitkäjänteisesti kuntien ja valtion toimesta lähdettäisiin tätä tilannetta korjaamaan tämän ohjelman toteutus olisi myöskin merkittävä työllisyyssysäys maakuntiin
arvoisa puhemies suurin ongelma tässä ohjelmassa on se että se koskee vain julkista rakentamista miksi asuntorakentaminen ja pientalorakentaminen ihmisten kodit on jätetty tästä ulkopuolelle hometalojen ostajien turvaa tulisi nyt kehittää eikä suinkaan huonontaa kuten tällä hallituskaudella on käynyt valtion asuntorahaston korjausavustukset terveyshaitan poistamiseksi on lopetettu kokonaan tämän vuoden alusta osana säästötoimia nämä avustukset oli kuitenkin suunnattu kaikkein vaikeimmissa vaikeimmissa olosuhteissa eläville perheille joilla ei itsellään enää ollut muuta ulospääsyä homeloukustaan niiden turvin voitiin pelastaa lukuisia perheitä takaisin normaalielämään ja monet syrjäytymis ja sairastumiskierteet voitiin ehkäistä ministeri puhui kauniisti neuvonnasta mutta homeongelmien kanssa kamppailevien ahdinko lisääntyy myöskin sitä kautta että tämän vuoden alusta myös rakennusvalvontaviranomaisen opastus ja neuvontavelvollisuus lopetettiin aiotteko arvoisa ministeri

puhemies edustaja hoskosen nostama pohdinta rakennuksista oppimisesta on oikeastaan johtava periaate että virheistä kannattaa oppia ja selvää on että lukuisia toimenpiteitä tullaan tarvitsemaan meillä on ensinnäkin hallinnointi jaettu hyvin useille tahoille ja usein meidän kansalainen kokee että kukaan ei ota vastuuta vaan häntä pompotellaan paikasta toiseen oli ilahduttavaa kuulla täällä puheenvuoroja joissa todetaan että esimerkiksi kunnalla on vastuullaan päiväkodit koulut ja muut julkiset tilat jotka ovat sen omistuksessa kuntapäättäjinä emme pääse siitä vastuusta yhtikäs mihinkään jatkossa tulee olla matala kynnys kun tulee sisäilmaongelmia tulee olla selkeästi yksi taho johon kansalainen tai kuntalainen voi olla yhteydessä sen lisäksi kuntien puolella on syytä olla jokaisessa kunnassa sisäilmaongelmien kitkentäohjelma jossa eri toimijoiden vastuut ja toiminta olisi kuvattu sote uudistuksen

arvoisa puhemies kosteus ja homevaurioiden terveyteen liittyvät kustannukset nousevat lähemmäs tuhanteen miljoonaan kuten täällä on sanottu mutta minä kysyisin yhtä asiaa miten päiväkotien ja koulujen lämmöt ja ilmastointi toimivat jos ne kytketään pois päältä viikonloppuisin ja käynnistetään maanantaiyönä jokainen ymmärtää että sisälle tulee kosteutta verhojen taa ikkunoitten pieliin pattereitten ja kaappien taakse

ennen ministeri tiilikaista vielä edustaja hassi
arvoisa puhemies pidän oikein erinomaisen hyvänä tätä käytyä keskustelua ja olen iloinen muun muassa siitä että useat kollegat useista puolueista ovat ottaneet esille sen että vastuita pitäisi tarkentaa edelleen kuulee paljon ihmisten kertomuksia ja itsekin näkee esimerkiksi sitä että rakennustyömailla lämpöeristeitä on jätetty sateeseen lojumaan tai aivan liian monella työmaalla pinnoitetaan kosteaa betonia esimerkiksi tällaiset laiminlyönnit pitäisi sanktioida selvästi mutta haluaisin tuoda esille myös sen että monissa kunnissa on jo löydetty ratkaisuja tähän ongelmaan ja ja mielestäni jyväskylän esimerkki on rohkaiseva kansanedustajien sisäilmaryhmä keskusteli jyväskylän edustajien kanssa ja he esimerkiksi ovat ryhtyneet vaatimaan uudisrakennuksilta tiettyä terveen rakentamisen normiston mukaista laatutasoa ja sitä mielestäni pitäisi vaatia ihan kaikilta

arvoisa puhemies kiitän edustajakollegoita erittäin monipuolisesta asian käsittelystä asiantuntevista puheenvuoroista ja evästyksistä tätä ohjelmaa rakennettaessa oikeastaan tämä keskustelu kertoo sen miksi tarvitaan tällainen laaja alainen toimenpideohjelma koska ongelma on niin laaja alainen se koskee useaa eri ministeriötä eikä sitä yhdellä tempulla voida ratkaista moni edustaja otti myös tarkastusvaliokunnan roolin esille tarkastusvaliokunta teki jo viime kaudella erinomaista työtä ja se on sitä jatkanut tällä vaalikaudella juuri sen takia ajattelemmekin että kun on pitkäkestoisesta ohjelmasta kyse niin tämä parlamentaarinen ulottuvuus seuranta ja ohjeistus jatkossakin eduskunnassa tarkastusvaliokunnan kautta

oikeastaan vielä ihan sellaisena tiivistyksenä mitä ohjelmalla tavoitellaan sillä tavoitellaan sitä että ihmiset jotka ovat sairastuneet saisivat asiallisen hoidon ja mahdollisimman harva enää sairastuisi jatkossa

on todettu että noin kolmasosa sisäilmaongelmista johtuu suunnittelun virheistä toinen kolmasosa siitä että rakennusaikana on mennyt joku pieleen tai on tapahtunut virheitä jotka ovat syynä ongelmiin ja pyöreästi kolmasosa puutteellisesta ylläpidosta te hyvät edustajakollegat olette esittäneet lukuisia korjausehdotuksia kaikkiin näihin kohtiin ja kaikkea tätä täytyykin entistä tarkemmin

aika paljon saa huomiota se jos rakennetaan uutta ja heti on ongelmia se on vakava juttu mutta etupäässä näissä selvityksissä ongelmat kuitenkin ilmenevät silloin kun rakennus lähestyy elinkaarensa

nyt ongelmissa olleen ehkä puretunkin rakennuksen kohdalla on todettu että ei ihme että se tapa miten on rakennettu silloisten ohjeitten mukaan johtaa vuosikymmenien päästä ongelmiin nyt noita ohjeita on muutettu mutta voi tietenkin olla että tulevien vuosikymmenten päästä sitten todetaan että miksi tuolloin on annettu tuollaisia ohjeita tieto kehittyy ja siksi täytyy myös tutkimusta pitää yllä

heinäluoma ja ala nissilä aloittivat tämän vastuukysymyksen se on tärkeä juttu ja sitä mietitään miten voitaisiin lainsäädännön keinoin tätä vastuukysymystä ikään kuin seuraamuksia miettiä ovatko ne kohdallaan mutta vastuuta on myös tuo elinkaarimalli edustaja sarkkinen kysyi talkkarien palauttamisesta itse asiassa juuri tänä päivänä kuulin tuosta pudasjärven paljon kuuluisuutta saaneesta hirsikoulusta että se on toteutettu elinkaarimallilla elinkaarimallin vastuullinen taho on pistänyt sinne ihmisen koko ajan töihin seuraamaan että kunnossapito ja ylläpito pelaavat ja jos jotain ongelmaa on siihen puututaan heti on erittäin tärkeätä että ylläpito otetaan vakavissaan täällä moni puhui niistä ongelmista esimerkiksi viikonloppuina suljetuista ilmastoinneista ja näinpäin pois kuntotutkimus ja korjausopas on päivitetty kunnille viime vuonna huovinen kysyi myös onko mitään muuta tehty kosteus ja homeongelmatalkoot olivat siis voimassa vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun sen jälkeen tänä vuonna on aloitettu tämän uuden ohjelman laatiminen kohtuullisen ripeästi eduskunnan viitoittamalla tiellä nämä tilannekartoitukset systemaattisesti juuri näin ja kuntotutkimuksia on siis hyvä tehdä ennen kuin ongelmia ilmaantuu tämä on yksi viesti kaupungeille kartoittakaa kiinteistöjenne kunto tehkää ne kyselyt

ole vielä ongelmia ainoastaan tällä tavalla saadaan se lähtötila selville ja sen jälkeen säännöllinen kuntotutkimus eteenpäin antaa kuvan miten kiinteistöt kehittyvät yksi asia on hyvä ottaa kuitenkin esille useat sdpn edustajat kertoivat että kun korjausavustusjärjestelmä terveyshaittojen poistamiseksi on nyt lopetettu niin ihmiset eivät voi korjata kotejaan meillä on korjausavustuksia olemassa riippumatta siitä ongelmien aiheuttajasta ja olen pahoillani että joudun sanomaan

terveyshaittojen poistamiseksi tämän teidän puheenjohtajanne antti rinne laati yhden budjetin viime kaudella ja tuossa budjetissa tämä momentti pantiin nollalle valitan muutenkin

monen miljoonan ehdotuksesta näihin avustuksiin periaatteessa ymmärrän sen ajattelun että kannustetaan kuntia mutta valitettavasti aiemmat kokemukset myös osoittavat että kun meillä on ollut näitä avustuksia niin kyllä on korjattu mutta ehkä on korjattu juuri sillä tavalla että ongelmat ovat uudelleen käsissä eli nyt kuntatalous on vahvistunut emmekä voi jäädä odottamaan että valtio antaa avustuksia kunnat ovat vastuussa kiinteistöistä me autamme tiedollisesti me parannamme ja annamme hankintaosaamiseen tukea me voimme kehittää tyyppikouluja mutta yksikään kunta älköön jääkö odottamaan korjausavustuksia ne eivät tätä ongelmaa ole ratkaisseet historiassa eivätkä ratkaise tulevaisuudessa vaan yhteinen tekeminen tästä eteenpäin kiitän eduskuntaa hyvästä kuulemisesta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja

arvoisa puhemies

jatkossa manner suomessa voisi ajaa autoa esimerkiksi kiinalaisella ajokortilla koska enää ei vaadittaisi kuskilta eu tai eta valtioiden tai geneven ja wienin kansainvälisiin tieliikennesopimuksiin liittyneiden valtioiden myöntämiä ajokortteja edellytyksenä tälle ajokortin hyväksymiselle on muun muassa että se on myönnetty jossain suomen tunnustamassa valtiossa suomeen muuttavilla tai täällä tilapäisesti oleskelevilla oleskelevilla olisi oikeus ajaa tällaisella kortilla enintään vuosi väestörekisteriin kirjaamisesta tällä muutoksella edistettäisiin matkailijoiden liikkumista ja erilaisten ajo oikeutta edellyttävien matkailupalvelujen käyttöä sekä maahan muuttavien liikkumista ja työllistymistä tietyillä vaatimuksilla tällaisella ajokortilla on mahdollista tehdä myös töitä liikenteessä ajaa esimerkiksi yli kahdeksankymmenen tonnin ajoneuvoyhdistelmää tällaisen ajoneuvoyhdistelmän hallitseminen vaatii muutakin kuin kaukomailla myönnetyn pahvinpalan jota kutsutaan meilläkin ajokortiksi mielestäni tältä kohdin on on oltava tarkka täyttyvätkö ajoneuvoyhdistelmän kuljettamisen vaatimukset esityksen mukaanhan edellytyksenä ajokortin hyväksymiselle on että se on myönnetty suomen tunnustamassa valtiossa monessa maassa tämän kuuluisan pahvinpalan saa maksamalla esimerkiksi b luokan ajo oikeus maksaa viisisataa dollaria seuraava ajo oikeusluokka kaksisataa dollaria lisää ja niin edelleen esityksen mukaisesti ulkomaisten ajokorttien hyväksymisen nykyistä laajemmin ajamiseen suomessa ei arvioida heikentävän liikenneturvallisuutta voin entisenä ja tulevana liikennevalvojana sanoa että eppäillä soppii jos liikennesäännöt liikennemerkkejä myöten ovat lähtömaassa erilaiset kuin suomessa se tuo haasteita niin kuljettajalle itselleen kuin muille liikenteenkäyttäjille tästä on hyvänä esimerkkinä hyvänä esimerkkinä venäjän ja suomen erilaiset liikennekulttuurit jos meillekin arvon kansanedustajat annettaisiin mahdollisuus lähteä ajamaan kuorma autolla pekingin tai delhin kaduille mitenkähän monella meistä olisi siihen valmiutta ja taitoa riittävästi arvoisa rouva puhemies tosissaankin niin kuin edustaja edustaja kulmala totesi tässä esityksessä ehdotetaan että ulkomaisten ajokorttien hyväksymistä manner suomessa ajamiseen laajennettaisiin eli tuttavallisemmin eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevat turistit muun muassa voisivat ajaa ensimmäinen kaksituhattakahdeksantoista alkaen täällä suomen tieliikenteessä meidän meidän muitten mukana tässä on ajateltu että tämä ehdotettu muutos voisi aiheuttaa lisätyötä liikennevalvonnassa ja ajokortteja käsiteltäessä ja tämä lisätyö voisi aiheutua esimerkiksi korttien sisältämän ajo oikeuden tunnistamisesta yhtenäisen ajokorttilomakkeen puuttuessa tai luokkamerkintöjen vaihtelevuuden takia ja sitten mitä tulee tähän liikenneturvallisuuteen niin kuten kulmala totesi ulkomaisten ajokorttien nykyistä laajemman määrän hyväksymistä

arvoisa rouva puhemies eduskunta on saanut hallituksen esityksen isommasta ajokorttilain uudistuksesta ja ja se on parhaillaan liikenne ja viestintävaliokunnassa nyt tällä pienemmällä ajokorttilainsäädännön uudistamisella pyritään juuri edesauttamaan sitä että että eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevat matkailijat turistit pystyisivät myöskin ajamaan suomessa autoa aivan kuten mekin kun menemme ulkomaille pystymme vuokraamaan auton ja ajamaan sillä sillä sitten niissä olosuhteissa missä kulloisessakin maassa vierailemme

arvoisa rouva puhemies tämä ajokorttilain muuttaminen liittyy tässä käynnissä olevaan ajokorttilain uudistukseen kuten täällä edellä jo tuli esille pidän tätä uudistusta sikäli järkevänä uudistuksena että se todennäköisesti tulee sujuvoittamaan viranomaiskäsittelyä tämmöisen vuoden aikajakson myöntäminen muiden kuin eu ja eta alueelta sekä ulkopuolelta wienin liikennepalvelusopimuksen allekirjoittaneista maista tulevien ajokorttien tunnustamiseen edesauttaa varmasti maahanmuuttajien työllistymistä mutta tukenee varmasti myös turismia kun vaativaan kielivaatimukseen ei tarvitse vastata välittömästi tosin jo nykyään lainsäädäntö sallii niin kutsutut tilapäiset ajokortit muista maista tulleille epäilty liikenneturvallisuuden heikkeneminen heikkeneminen ei täten ole suurimpia pelättävissä olevia asioita näihin näihin turvallisuuteen liittyviin asioihin varmasti tulemme paneutumaan valiokuntakäsittelyn vaiheessa ja on huomattava ja muistettava että hallituksen esitykseen sisältyy tämä ammattiliikenteessä säilyvä tutkintovaatimus joka on turvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeä

lapin matkailu on lisääntynyt alkuvuoden aikana kaksikymmentäseitsemän prosenttia se lisääntynyt muuallakin suomessa mutta lapissa kasvuprosentit ovat aivan huikeita olleet jo useamman vuoden ajan ja näyttää siltä että tämä tilanne tulee jatkossa vain kehittymään eteenpäin tämä nyt tehty esitys tukee matkailun yhtä osa aluetta elikkä lähinnä sitä että vuokratulla autolla ihmiset pystyvät paremmin kulkemaan ja myöskin on ollut monille turistiryhmille toteuttaa koska he eivät ole saaneet ajaa ajaa omalla ajokortillansa sitä tosin tämä esitys on yksi pieni palanen suurempaa kokonaisuutta lapin matkailu on nyt sellainen teollisuudenala johon joka sektorilla tulee kiinnittää todella paljon huomiota nämä mahdollisuudet edellyttävät että me saamme liikenne ja viestintäpuolelta lento raide ja tieyhteyksien kehittämisessä isoja satsauksia ja toimintoja meidän pitää saada kesämatkailua tuotteistettua meidän pitää saada lisää majoituskapasiteettia koulutusta ja sitten työvoimaa osa aikaista pitempiaikaista ja sitten meidän pitää saada valtion metsähallituksen maankäyttö ja omistajaohjausasiat järjestykseen muun muassa strategia metsähallituksen toimintojen kehittämiseksi osana lapin matkailua eli töitä riittää todella paljon hyvä että tässä tilanteessa on pystytty reagoimaan näin nopeasti tähän muutostarpeeseen

isompi asia ja se ei olisi missään tapauksessa vielä auttanut lapin matkailun tarpeita tälle vuodelle toivon mukaan me saamme muitakin vastaavia uudistuksia tehtyä tämmöisellä nopeudella

ulkomaisten ajokorttien hyväksymisen nykyistä laajemmin ajamiseen täällä ei arvioida heikentävän liikenneturvallisuutta siinä suhteessa olen kyllä eri mieltä meidän pitää ajatella kolmea eri tekijää ensinnäkin ulkomaalaisten matkailijoitten kasvu lapissa ennen kaikkea aasiasta on rajussa rajussa myötätuulessa hyvä niin mutta se tarkoittaa että lapin ääreviin olosuhteisiin tulee entistä enemmän enemmän kausimatkailijoita jotka ovat tottumattomia kylmyyteen pimeyteen lumeen ja jäisiin teihin ja sitten pitää muistaa vielä mitkä ovat nämä talvikunnossapidon kriteeristöt ja kuinka niitä valvotaan tai paremminkin kuinka niitä ei

ulkomaisen kaluston ja kuskien toimesta tie on vähän väliä poikki tarvitaan valistusta ja ohjausta ja on todellakin niin että nämä matkailijat eivät halua pelkästään autoilla vaan myöskin kelkkailla perustienpidon perustienpidon määrärahat on saatava aivan uudelle tasolle ja kiireellisimpänä uusinvestointina liittyen tähän matkailuun ja tähän hallituksen esitykseen on ehdottomasti se että rovaniemen kentän liittymä nelostielle se risteysalue pitää saada välittömästi kunnostettua jo yksin tämän hallituksen esityksen toteutuessa ja kun muistaa että silloin kun venäläiset turistit onneksi tulivat suomeen uudenvuoden aikoina heillä oli tapana ajaa keskellä tietä kun venäjällä tiet on yliaurattu

ja siitä seurasi varsinkin silloin alkuaikoina yllättävän paljon onnettomuuksia tämä jo osoittaa sen kuinka paljon liikennekulttuuri voi vaihdella eri maissa

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys ajokorttilain muuttamisesta näin pikaisella aikataululla on todellakin kannatettava täällä monessa puheenvuorossa on käyty keskustelua että lapin matkailussa ollaan tästä erityisen tyytyväisiä näin varmaan on ja tuossa edustaja mustajärvi käytti siinä mielessä ansiokkaan puheenvuoron että nosti näitä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä hyvin esiin lapin olosuhteet ovat ulkolaisille haasteelliset ne ovat meille suomalaisillekin osittain haasteelliset mutta erityisesti tuolta kauempaa lappiin turistiksi tuleville ne olosuhteet ovat siellä sellaiset kotimaassaan ole ikinä joutuneet talviolosuhteissa ajamaan siksi tämä liikenneturvallisuuden näkökulma pitää ottaa erityisen tärkeästi esille varmaan on syytä pohtia myös voisiko sillä alueella olla vain pikku e kortti se millä saa ajaa jos oikein tuolta niin sanotusti kaukomailta tullaan koska itse ainakin näen että tuskin nyt rekkakuskia linja autonkuljettajia siellä matkailijoiden joukossa on ja se ei ole ainakaan tarpeellistakaan se voisi olla tämmöinen pienempi ajokortti pohditaan tätä sitten liikenne ja viestintävaliokunnassa suomalaiset tunnetaan maailmalla hyvinä kuljettajina mutta meillä varmaan tulee syntyperäisenä tämä kohtuullisen hyvä ajotaito just näin että meillä on neljä eri vuodenaikaa ja totutaan ajamaan pimeällä ja liukkaalla ja kesällä mutta ihmisten jotka tulevat kauempaa kuin lapin matkailijat ajokokemus on vain niin sanottu kesäajokokemus ja siksi tämä turvallisuusnäkökulma täytyy tässä nostaa erityisen hyvin esille mutta lapin matkailuyrittäjien toive tässä täyttyy ja se tässä

rouva puhemies liikenne ja viestintävaliokunnassa on käsittelyssä ajokorttilainsäädännön iso uudistus ja tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on tavallaan osa sitä uudistusta ministeri bernerille kiitos siitä ja myöskin liikenne ja viestintäministeriölle kiitos siitä että tämä osa on tuotu erillisenä tänne käsittelyyn ja toivottavasti tämä menee nopeasti eteenpäin toivon myöskin että asiantuntijakuulemisessa kun tämä menee aikanaan valiokuntaan otetaan esille kaikki huomiot mitä keskustelussa tässäkin salissa on tullut asiantuntijoiden toimesta suomi elää hyvin paljon tänä päivänä myöskin matkailusta ja etenkin lapin matkailu on on voimakkaassa kasvussa hallituksen esitys on tuotu käsittelyyn nimenomaan sen takia että halutaan turvata matkailua lapissa tässä esityksessä tietysti on huomionarvoista se niin kuin täällä on jo useissa puheenvuoroissa tullut esille että liikenneturvallisuusnäkökohdat edellä täytyy mennä suomen olosuhteet etenkin talviset olosuhteet tulee myöskin ottaa huomioon myöskin teiden kunto joka aina arveluttaa ja teiden kunnossa on paljon parannettavaa tulee huomioida se on tosiasia että kun nyt sitten ulkolaiset pääsevät ajamaan täällä suomessa niin tarvitaan myöskin opastusta ja valistusta aivan aidosti esimerkiksi vaikkapa moottorikelkka talvella ole kovinkaan helppo ajettava voin itsekin sen todeta koska olen useita vuosia sitä ajanut talvella se vaatii oman tekniikkansa ja toivottavasti tätä tietoisuutta viedään eteenpäin toivon että liikenne ja viestintävaliokunnassa aidosti kuullaan ja myöskin kuunnellaan asiantuntijoita mutta asia menee eteenpäin
arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys eta ja eu alueiden ulkopuolisten ajokorttien kelpoisuuden hyväksymiseksi on hyvä ja kannatettava tämä nopeuttaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja ennen kaikkea esityksen pontimena on varmaankin ollut satunnaisten liikenteessä autoa kuljettavien turistien liikkumisen helpottaminen ja siihenhän tämä esitys on onnen omiaan varmasti valiokunnassa on käsittelyssä syytä kiinnittää huomiota turvallisuusaspekteihin emme halua vaarantaa vaarantaa turvallisuutta tieliikenteessämme mutta voisin tietysti kuvitella että henkilö joka on tottunut ajamaan delhin tai pekingin liikenneruuhkissa täällä meidänkin ruuhkaisilla ja ahtailla

jälleen kiitokset järkevästä ei nyt norminpurusta mutta ainakin säädösten sujuvoittamisesta tähän ajokorttilain muutokseen liittyy olennaisesti erityisesti niin kuin edustaja kopra sanoi eu ja eta alueiden ulkopuolelta lähinnä aasiasta meille suuntautuva turismi ja halu helpottaa heidän mahdollisuuksiaan matkustaa myös muualle kuin mihin julkisilla kulkuvälineillä pääsee kyse tässä muun muassa ole mistään nappikaupasta esimerkiksi viime vuonna kiinalaiset turistit jättivät suomeen kolmesataakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa erilaisten palvelujen kautta nousua esimerkiksi toissa vuoden lukemista on lähes kahdeksankymmentä miljoonaa euroa silti arvoisa puhemies vieläkin enemmän kiinalaisten turistien houkuttelemiseksi voitaisiin tehdä esimerkiksi kiinasta tuttujen maksupalvelujen käyttöönotto laajemmin myös suomessa lisäisi varmasti myös meille suuntautuvan turismin määrää nythän meillä vain valitettavan harvoissa kaupoissa on esimerkiksi kiinalaisturisteilla mahdollisuus käyttää heille tuttuja maksupalveluja siksi kannustaisinkin yrityksiä vahvasti uusiin maksupalvelusovelluksiin

arvoisa herra puhemies tämän hallituksen esityksen ajokorttilain kuudennenkymmenennenensimmäisen pykälän on pääpiirteittäin ihan ymmärrettävää miksi se täällä on senhän on nimenomaan tarkoitus matkailua edistää ja sitä minäkään en missään muodossa halua vastustaa mutta kuitenkin tässä nyt on sitten sellaisia kysymyksiä että kun puhutaan että kiinalaiset turistit tulevat tänne niin tarvitsevatko he välttämättä ajoneuvoyhdistelmään oikeuttavan ajoluvan minä en ole ihan varma siitä asiasta kun pääasiassa turistit kuitenkin vuokraavat vain noita asuntoautoja eli tässä kohtaa voisi miettiä olisiko se abe luokan ajokortti riittävä elikkä moottoripyörä henkilöauto ja pikku e kortti olisivat varmastikin riittävät täällä puhuttiin tästä harmaasta taloudesta ja kabotaasista no joo se on totta että tarvitaan luvat tietysti kuljettajan pätevyydet ja muut tällaiset mutta täytyy muistaa että aina meiltä löytyy myös epärehellisiä työnantajia jotka saattavat palkata sellaisia henkilöitä joilla on se ajolupa sitten tietysti pahin haluammeko me sellaista että pahat mielessä oleva kuorma autokortin omaava henkilö voisi tämän muutoksen myötä mennä vuokraamaan kuorma auton ja sen jälkeen toteuttaa pahimman tavoitteensa se on vähän sellainen mitä minä en ainakaan hyväksy tämä on tietysti pahin kauhuskenaario eikä tällä torjuta terrorismia mutta tällä nyt sitten tietysti mahdollistetaankin jotain iso kysymys on myös tämä liikenneturvallisuus kaikissa maissa ei ole samanlaisia koulutusjärjestelmiä kuin suomessa eikä myöskään suomalaisia sääolosuhteita täytyy nyt tätä esitystä pohtia sitten valiokunnassa erittäin tarkkaan ja miettiä mitä tällä uudistuksella tavoitellaan
arvoisa puhemies ymmärrän hallituksen esitystä siinä muodossa että siinä turisteja halutaan palvella että he pääsevät tänne ajelemaan täällä on monessa puheenvuorossa tullut esiin että kaukoidästä tulee turisteja ja he haluavat vuokrata autoja ja kuten täällä ovat edustajat sanoneet siinä liikenneturvallisuus kyllä heikkenee monet tulevat kaukoidästäkin sillä lailla että eivät ole ikinä lunta nähneetkään ja sitten kun tullaan porojen sekaan ja auraukset aivan sama kuin se että se turisti tulisi ensimmäistä kertaa luistimille samalla lailla se liukastelee siellä ja kaatumisia mutta autoilla mennään ojaan sitten täällä puhuttiin maahanmuuttajien integroitumisestakin meille voi tulla tuolta etelästä henkilöitä jotka eivät ole aikaisemmin ajaneet kuin mopolla ja täällä niin kuin edustaja kulmalakin sanoi heillä on ostamalla hankittu kortti ja sillä sitten mennään liikenteen sekaan moottoritielläkin ajetaan sataakahtakymmentä eivätkä ne ajotaidot välttämättä vastaa sitä mitä täällä tarvittaisiin tämä

saisi ajaa muillakin kuin eu ja eta valtioissa myönnetyillä ajokorteilla ja kyllähän tämä turismi on iso kysymys meille on tulossa paljon turisteja myös kesällä eivät ne kaikki välttämättä tule talvella liukkaissa talvisissa olosuhteissa minä vähän ihmettelen tätä keskustelua jos minä menen kanadaan tai australiaan niin kyllä minä voin vuokrata sieltä auton ja ajaa suomalaisella ajokortilla tietysti tässä todellakin tulee vastuu sitten myös niille autovuokraamoille jotka antavat auton myös mahdollisuus valistaa mitkä ovat suomen liikennesäännöt tai jotenkin täytyy tieto saada myös siitä totta kai talviolosuhteet ovat haasteellisia mutta uskon että tällä on suuri merkitys myös moottorikelkkojen osalta että nämä turistit pystyvät sitten niillä ajamaan mitä tulee sitten kabotaasiin ja muuhun rekkaliikenteeseen siihen ammattimaiseen ajamiseen niin todella niitä jotka aikovat täällä harjoittaa kuljetusammattia tietenkin sitovat samat liikennelupasäännökset ja muut vaatimukset ja siinä ei tietenkään voida yhtään löysiä antaa vaan pitää olla tarkkana siinä siinä asiassa mutta minä olen ymmärtänyt niin että turistien osalta tämä on lähinnä henkilöautoliikennettä ja ja siinä mielessä tässä täytyisi tietysti avoimesti katsoa eteenpäin totta kai liikennevaliokunnassa me tulemme käsittelemään myös näitä duubioita mitä tähän asiaan liittyy mutta sen tiedän että tämä on lapin matkailulle valtavan tärkeää siellä ovat nousseet jälleen valtavasti nämä prosentit paljonko ihmisiä tulee lisää ja ja tämä on yksi houkuttelevuustekijä suomelle
arvoisa puhemies hyvää keskustelua tässä on nostettu esille hyviä asiakohtia mistä varmasti valiokunnassakin sitten keskustellaan ja mitä käydään läpi kuten kuultiin tämä on nimenomaan turismin kasvattamiseksi tehty ja irrotettu irrotettu oikeastaan siitä isommasta kokonaisuudesta jotta saadaan tämä kenties jo tämän talven lumille lumille valmiiksi

kulma mistä tämä on tullut esille enemmän on nimenomaan tämä moottorikelkkailu autoilu lapin lapin matkailu näistä ajokorttiluokista on otettava huomioon myös se että isommat matkailuautot ovat jo luokan ajoneuvoja jos esimerkiksi ajatellaan että kymiringissä joskus on vielä kansainvälisiä isoja moottoriurheilutapahtumia niin hyvinkin helposti tämmöisen

luokan matkailuajoneuvon perässä on sitten traileri missä on kyseisen urheiluluokan urheiluluokan ajoneuvo kyydissä joten kyllä tämä on tämä on syytä viedä kaikissa luokissa eteenpäin mutta korostan sitä että tämähän ei koske ammattiliikennettä vaan ammattiliikenteessä on sitten omat säädökset ja ne tulevat aivan toisia reittejä pitkin joten tästä ei ei tule mikään tämmöinen

tämä ajokorttilain uudistus joka koskee eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevia kansalaisia mielestäni sisältää toki pieniä mahdollisuuksia joihinkin riskeihinkin mutta pitää muistaa se peruslähtökohta suomi on ponnistellut koko viime vuodet ankarasti sen puolesta että kaukoidän matkailu ja yleensä matkailu tähän maahan lisääntyisi saataisiin sitten turisteja tänne ja niitä paljon kaivattuja verotuloja tähän maahan työpaikkoja ihmisille ja verotuloja valtiolle ja kunnille nyt kun tämä tavoite ollaan aika hyvin saavuttamassa aivan kuten edustaja alatalo äskeisessä puheenvuorossa hyvin kuvasi siellä lapissa todella tapahtuu ja ihmisiä tulee sinne paljon niin kyllä meidän pitää nyt olla sen verran avaramielisiä tässä asiassa että annamme siihen mahdollisuuden niille ihmisille jotka tänne tulevat en jaksa kuvitella sitä tilannetta että joku kiinasta tuleva matkailija tietoisena lähtisi kokeilemaan saako itseltään hengen autolla kyllä minä uskon että hän tulee tänne nauttimaan hienosta suomalaisesta talvesta rauhallisuudesta ja hiljaisuudesta tai sitten kesäaikana vastaavista tunnelmista syöttää itseään sääskille siellä lapissa tai tuolla itä suomessa kaikki mahdollista älkäämme ruvetko sille rakentamaan mitään esteitä sitten jos tässä matkan varrella osoittautuukin että on joitakin ongelmia niihinhän voidaan aina

ulkomailta tulevien ajotaitoon liittyen totta kai kokemus on tärkeää mutta mutta kun tämä uudistus on on todella tärkeä meidän matkailuelinkeinollemme koko tälle meidän yhteiskunnallemme niin uskon että tässä myös on syytä jollain tavalla luottaa ihmisten omaan järjenkäyttöön ja siihen omaan arvioon siitä mikä heidän ajotaitonsa on jos jonkunlaista tarvetta tämmöiseen talviajon opastukseen on ja löytyy kysyntää niin uskon että myös sille puolelle syntyy tarjontaa ja kun valiokunta nyt tästä kuulee eri toimijatahoja niin varmaan on hyvä kuulla myös autoa vuokraavia tahoja ja siitä miten tämäntyyppinen uudistus vaikuttaa esimerkiksi vakuutusasioihin ja näihin kysymyksiin uskon että tämän alan ammattilaiset kyllä pystyvät nämä ajamiseen liittyvät riskit

herra puhemies ajokorttia tarvitaan myös moottoriajoneuvoissa jotka kulkevat lumella joita kutsutaan lumikelkoiksi siinä vaaditaan suomalainen ajokortti jotta niitä saa käyttää ennen kaikkea sitten lapin matkailutoimijat jotka toivovat pystyvänsä järjestämään järjestämään oheispalveluja toivovat tätä muuten tilanne on laiton tekisi nyt mieli vähän epäillä kun joskus on näitä ulkolaisia jotka ovat ensimmäistä kertaa tarttuneet sarvista moottorikelkkaan niin kyllä he ovat hengissä kaikki säilyneet vaikka välillä vähän hurjalta näyttää mutta helpompi se on siellä maastossa liikkua siellä yleensä vahingoittuu itse eivätkä muut niin kuin maantieliikenteessä

arvoisa puhemies vielä ihan muutama sana tämä uudistus on tärkeä nimenomaan suomalaiselle matkailulle ja suomen matkailulle se monipuolistaa ja mahdollistaa myöskin matkailijoiden palvelutarjontaa täällä tässä keskustelussa on tullut oikeastaan joissain puheenvuoroissa esille että tämä hallituksen esitys on turismin lisäämiseksi itse en niinkään näe tätä turismin lisäämiseksi uskon että kovinkaan moni aasiasta tuleva matkailija ei tule suomeen sen takia että täällä saa ajaa autolla sillä kortilla kun he tulevat tänne he saavat monipuolisempaa matkailutarjontaa täällä heidän olemisensa monipuolistuu täällä he myöskin pääsevät useampiin paikkoihin oma aloitteisesti ja myöskin matkailupalvelun tarjoajat pystyvät tarjoamaan useampia palveluita matkailijoille eli itse uskon että tämä on pikemminkin siihen tähtäävä hallituksen esitys kun täällä on tullut tämä moottorikelkoilla ajo niin itse toteaisin että kyllä siihen tarvitsee tiettyä opastusta kun palveluntarjoajat sitten vuokraavat niitä kelkkoja ulkolaisille niin toivon että siinä kiinnitetään nimenomaan kelkan käyttöön ja liikenneturvallisuuteen erityistä huomiota

liian vähälle huomiolle nimenomaan sen että matkailijoitten omaehtoinen tutustuminen esimerkiksi lapin maakuntaan mahdollistuu tätä kautta kun tämä aasialaisten matkailijoitten kasvu on ollut niin raju niin kuin se lapissa on ollut niin nyt on nähtävissä jo se että tämä matkailijavirta alkaa vuotaa rovaniemeltä rovaseudulta ja matkailukeskuksista yli pienempiin pienempiin kuntiin silloin on tärkeää että ne matkailijat jotka haluavat liikkua omin päin käydä tutustumassa siihen aitoon syvään lapin maaseutuun voivat tehdä sen myöskin omatoimisesti niin kuin on todettu lapissahan ei kerta kaikkiaan ole toimivaa joukkoliikennettä ja silloin tämä mahdollisuus on tärkeä niin että tästä matkailijavirrasta pääsevät myös ne lapin syrjäisimmät kunnat hyötymään nykyistä enemmän mutta korostan kyllä sitä että tämä liikenneturvallisuusnäkökulma on kyllä äärimmäisen tärkeä

arvoisa herra puhemies ihan ensimmäiseksi täytyy vähän paheksua hallitusta siltä osin että kysymyksessä on budjettilaki ja tämä tulee lähetekeskusteluun eduskunnalle vasta tässä vaiheessa autoverolain muuttaminen on sikäli hankala esitys että se hankaloittaa erityisesti taksiyrittäjien toimintamahdollisuuksia ja asettaa autoveroedun poistolla taksit esimerkiksi kahdeksanpaikkaisten linja autojen rinnalla kilpailullisesti vaikeaan tilanteeseen tämän asian kääntöpuolena on ollut pelko tämän veroedun väärinkäytöstä ja sitä on pidetty ikään kuin negatiivisena yritystukena tämä asia toki on perattava tarkoin liikenne ja viestintävaliokunnassa mutta on myös huomioitava taksien esille nostamat näkökulmat eivätkä ne tätä väitettä tue sillä kalliimmat vakuutukset sekä ajopäiväkirjavaatimukset pitävät huolen ettei taksiluvalla kierretä autoveroa tätä autoveroetua voitaisiin toki niin tahdottaessa myös kehittää kokonaan sen poistamisen sijaan mitä nyt takseille esitetään mutta kuten sanoin valiokuntakuulemisilla on jatkon kannalta ratkaiseva ratkaiseva vaikutus autoveroedulla kaiken kaikkiaan on ollut positiivinen vaikutus ohjaamaan henkilöautoja pysymään moderneina millä on vaikutusta turvallisuuteen ja ympäristönäkökulmiin nyt liikennepalvelulain voimaantulon myötä taksikaluston kirjo luultavimmin laajenee ja sen myötä on uhka että vanhempaa kalustoa tulee käyttöön erityisesti maaseutukunnissa valvonta tulee olemaan ongelma sillä tämä hallituksen esitys markkinoiden vapauttamisesta ei tätä valvontaongelmaa ratkaise arvoisa
arvoisa herra puhemies tässä esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja esityksen mukaan taksien nykyinen neljäntuhannenkahdeksansadan euron autoveron alennus poistettaisiin mistä tämä kaikki on perua tämä kaikki on perua hallituksen liikennepalvelulain ykkösosasta heinäkuussa kaksituhattakahdeksantoista voimaan astuva liikennepalvelulaki muuttaa taksijärjestelmää hyvin olennaisesti lupakiintiö asemapaikka ja enimmäishintasääntelystä luovutaan samalla taksien ajovelvoite poistuu ammattimainen taksiliikenne jää luvanvaraiseksi mutta autokohtainen taksilupa muutetaan toimijakohtaiseksi luvaksi ja sen saamisedellytyksiä kevennetään muun muassa poistamalla koulutusvaateita tuo edellä mainittu kaikki vaikka sosiaalidemokraatit vastustivat sitä tulisesti mutta tässä tilanteessa ollaan tällä hetkellä taksilupien määräsääntelystä luopuminen tarkoittaa sitä että luvat myönnetään kaikille vaatimukset täyttäville henkilöille ja taksilupia tullaan jatkossa hakemaan merkittävästi nykyistä enemmän osittain tuosta syystä nyt ollaan tilanteessa että nykyistä autoveron alennusta ollaan taksien kohdalla muuttamassa hyvin radikaalisti ymmärtääkseni laki liikenteen palveluista tavoittelee tilannetta jossa kaikki eri kuljetusmuodot ja kuljetusvälineet olisivat tasavertaisia markkinoilla silloin näiden kuljetusvälineiden verokohtelun tulee olla myös kohtuullisesti tasapuolinen kaikille toimijoille

hyvin laaja autoverokeskustelu live hankkeen yhteydessä ja silloin sekä pääministeri että valtiovarainministeri totesivat ettei tämä hallitus tule muuttamaan autoverotusta samoin varsin moneen kertaan valtiovarainministeri on todennut että kenenkään verotusta ei tulla kiristämään henkilöautotaksit eivät siis hallituksen mukaan ole nähtävästi autoja eivätkä taksiyrittäjät ketään

arvoisa herra puhemies tätä edustaja taimelan puhetta on siltä osin hyvä jatkaa että juuri näinhän hallituksessa todettiin että kenenkään verotusta ei nosteta valitettavasti käymässä että oma ammattikuntani on se joka tässä joutuu maksumieheksi vaiheittain on kuitenkin syytä muistaa että jo viime kaudella taksien autoveroetua puolitettiin yhdeksästätuhannestakahdestasadasta eurosta tähän neljääntuhanteenkuuteensataan ja tämä päätös on veropoliittisesti jatkumoa sille päätökselle niinkään en usko että tämä on laki liikennepalveluista ja ehdoista koska tämähän on veropolitiikkaa eikä liikennepalvelupolitiikkaa ja siksi tämä on linjakas päätös jatkumoa viime hallituksen mutta tunnistan kyllä että yksi ammattiryhmä nyt suomessa on joutumassa aika merkittävään verokohteluun jos kaikilta meiltä muilta vietäisiin vuositasolla tuollainen tuhannenkuudensadan euron veroetu niin kuin

uskon että täällä olisivat lehterit täynnä ihmisiä vastustamassa tätä asiaa

tämä hallituksen esitys on myös johdanto osaltaan hiukan ristiriitainen kun täällä on maininta että vapaan kilpailun tilanteessa tietyn elinkeinon tukeminen ei ole lähtökohtaisesti perusteltua ja nythän tässä syntyy nimenomaan sellainen tilanne että taksihenkilöautot tulevat verotuksen piiriin ja esimerkiksi linja autot ja kuorma autot eivät ole autoveron alaisia autoja tässä on selvä kilpailuetu siinä mielessä täytyy tätä esitystä kyllä tarkistella tämä ei ole johdonmukainen ihan joka puolelta kun kevään keskustelussa täällä salissa ilmoitettiin että tasapuoliset ja yhdenvertaiset kilpailuedellytykset ovat tämän lain liikenteen palveluista lähtökohta niin siksi toivon että tämä esitys menee myös perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi se että toteutuuko tämä

arvoisa puhemies tosiaankin tässä

ja nykyinen neljäntuhannenkahdeksansadan euron autoveron alennus poistettaisiin ja ja heinäkuuhun mennessä todellakin osa kuitenkin noista autoista säädetään autoverottomiksi kuten yhden tai useamman pyörätuolipaikan tilataksit sekä koulukuljetustaksit nythän näyttää siltä että aika monet taksiyrittäjät siirtyvät tällaisiin isompiin autoihin matkailuautojen veroetuun tehtäisiin myös eräitä täsmennyksiä kyllähän tämä verohyvitysasia oli odotettavissa kun tätä liikennepalvelulakia tehtiin ja ja kun tosiaankin taksikilpailu avautuu niin huomattiin että varmaan tulee niin paljon lisää yrittäjiä alalle ettei kaikille voida tätä etua antaa ja näin sitten se perutaan kaikilta taksilait ovat menneet jo eteenpäin ja todellakin kilpailu avautuu lupakiintiöt poistuvat ja tosiaan kyllä meidän täytyy myös ammattitaksien näkökulmat tulevaisuudessa huomioida tässä miten miten tämä kehitys menee autovero kyllä muuten halpenee ja autoverotuksessahan pitäisi pitkällä tähtäimellä verottaa nimenomaan autojen käyttöä ja myös niin että se raha menisi sitten väylien rahoittamiseen niin kuin tuolla manner euroopassa siellä on huimat investointitasot tällä hetkellä ja ja käytöstä maksetaan ja noitten liikenneprojektien tekeminen on yhtiömuotoista yleensä tuolla jolloin myös saadaan esimerkiksi euroopan investointipankilta rahaa taksien osalta tosiaan verotus vaiheittain nyt sitten nousee viime hallituksen aikanahan tosin taksien veroetu puolitettiin jo mutta tietysti täytyy nyt myös kun liikennevaliokunnassa lausuntoa tehdään tässä olla avoimin silmin ja ja nimenomaan myös tuo perustuslakivaliokunnan näkemys olisi ehkä tarpeellinen tässä tämän ammattikunnan pelastamiseksi

arvoisa herra puhemies todellakin pohjana oli tämä valtiovarainministeriön lausunnolla oleva esitys luonnosversio on tässä nyt muuttunut siten että tämä vero poistuu vaiheittain neljän vuoden aikana ja että niin kuin edustaja alatalo mainitsi muun muassa nämä esteettömät koululaispenkeillä varustetut taksit olisivat jatkossa myöskin autoverosta kokonaisuudessaan vapaita kolmenkymmenenkuuden kuukauden kuoleentumisrajalla todellakin meillä nyt autovero laskee tällä vaalikaudella asteittain viisikymmentä miljoonaa per vuosi itse olen joskus esittänyt myöskin autoveron uudistamista niin että siirryttäisiin hankinnan verotuksesta kokonaan pois ja ja minusta se olisi sellainen pitkän tähtäimen tilanne autokanta on vanhaa ja ja ympäristön kannalta se on huono asia puhemies todellakin tämä käsitellään valtiovarainvaliokunnassa meidän verojaostossa jossa olen puheenjohtajana ja tämä vaatii vaikka aikataulut ovat aika kireitä hyvän käsittelyn toivon että liikennevaliokunnassa nimenomaan katsotaan tämän kilpailun neutraliteettia pienten taksien osalta joka tässä on on kysymys joka joka väistämättä nousee esille koska niin kuin tässä on todettu linja autoilla ei tuota veroa ole eli kunnon käsittely tälle

tämä autoverolain muutos kieltämättä taksiyrittäjille hieman kiristää verotusta mutta toisaalta sekin on meidän pakko tunnustaa että suomi on tällainen korkean autoverotuksen maa ja olemme kuitenkin euroopan unionin jäsenmaana menossa kohti sellaista tilannetta jossa myös autoverotusta on pakko yhtenäistää muun euroopan kanssa se on pitkässä juoksussa näin loputtomiin emme voi olla älyttömän korkean autoveron maa tämä varmaan olisi liikennepalvelulain hengessä pieni askel siihen suuntaan että olemme menossa pienempään autoverotukseen tässä kannattaa huomioida myös se että kun autoverotusta pyritään pikkuhiljaa helpottamaan keventämään niin sehän johtaa myös siihen että samalla näitä ilmastotavoitteita pystytään hoitamaan toki pitää ne kipukohdat aina hoitaa lakiin asetettavilla pienillä poikkeusehdoilla niin kuin tässäkin laissa on mutta kun uusia autoja tulee markkinoille niin on muistettava se että jos esimerkiksi kaksikymmentä vuotta vanha auto poistuu käytöstä tai ei meillä niin vanhoja takseja ole mutta kuitenkin paljon ilmastoystävällisempää kalustoa tulee markkinoille ja se on aina hyvä asia ja se on myös liikenneturvallisuuden kannalta hyvä asia koska vanha auto ei koskaan ole liikenneturvallinen

helsinki ja joku maalaispaikkakunta ovat ihan eri asemassa tällä toimialalla helsingissä riittää jos haluaa taksiliikennettä harrastaa riittävästi kysyntää jotta sitä voi tehdä täyspäiväisesti ja kannattavasti kun mennään maaseudulle jossa tällä hetkellä toiminta on ollut luvanvaraista ja viranomainen on määritellyt kuinka monta yrittäjää alalla on niin on tavallaan taattu jonkinnäköinen elintaso yrittävälle taksiautoilijalle nyt markkinatilanne muuttuu maaseudulla varmasti autokanta ei ole enää sitä mitä ennen ei se vähentynyt kysyntä joka jakaantuu ehkä useamman yrittäjän kesken joka ennen on mennyt yhdelle kestä enää niin hyvää autokantaa ja toisaalta voi sitten alkaa miettiä mitä ne jotka hoitavat koulukyytejä aamuin iltapäivisin voisivat tehdä muuta silloin tulee mieleen myös tämä postin jakeluongelma joka heijastuu sitten siihen että postia ei enää jaeta säännönmukaisesti viitenä päivänä kuten aiemmin ja silloin ilmeisesti tässä koko toimiala täytyy pohtia uudestaan maaseudulla jossa postinjakelua talonmiespalvelua ja ruokakaupassa asiointia tai muita yhdistetään tähän vanhaan taksimiehen hommaan entistä enemmän jotta heidän elintasonsa ja asiakkaiden palvelutaso pysyisivät sillä tasolla ettei maaseutu supistu väestöpohjaltaan entistä enemmän ja nopeammin jolloin sitten loputkin palvelut viime kädessä sieltä katoavat ja viimeinen sammuttelee katuvaloja
arvoisa puhemies hallitus on poistamassa takseilta autoveron neljäntuhannenkahdeksansadan euron alennuksen vaiheittain sinänsä tämä päätös on hyvin looginen jatko sille taksiuudistukselle joka tässä salissa on hyväksytty opposition vastustuksesta huolimatta liikennepalvelulaki uudistetaan ja ja sen myötä on oleellista tehdä myöskin tämä ratkaisu kun viikoittain saan tai joudun käyttämään taksia kotiseudulla työmatkoillani kyllä huoli siellä on ilmeinen huoli tulevaisuudesta siitä mitä tulee tapahtumaan ensi vuoden alusta lukien kun uudistukset astuvat voimaan moni yrittäjä on hyvin epävarma omasta jatkostaan ja vielä epävarmempi siitä saadaanko lisää jatkajia ja alalle tulijoita tälläkin hetkellä monella paikkakunnalla on lukuisia taksilupia täyttämättä selvää lienee se että tämän päätöksen myötä taksiautomme kansainvälistyvät eli autokanta tulee vanhenemaan koska takseja ei vaihdeta enää niin tiheästi kuin tähän asti me vihreät tuemme vahvasti sinänsä yritystukien uudistamista mutta toivoisimme että ensin koottaisiin ne yhteen ja sen jälkeen analysoitaisiin missä järjestyksessä toimia kannattaa tehdä meillä on myös yritystukityöryhmä pohtimassa asiaa ja se on erittäin tarpeellinen kun muistetaan yritystukien valtava määrä noin neljä miljardia josta suoria tukia on reilu miljardi ja verotukia lähes kolme miljardia ja lisäksi vielä eu osarahoitteisia ja eu maatalouspolitiikan tukia ja alennettuja alvikantoja

että tämä yritystukityöryhmä saisi tehdä työnsä rauhassa ja saataisiin parlamentaarinen päätös siitä miten kaikkia erilaisia yritystukia kehitetään ja nimenomaan pitkällä tähtäimellä yrityksille on hyvin oleellista tietää

laki liikenteen palveluista lähtee nimenomaan siitä ajatuksesta että on tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille nyt kun tässä tilanteessa taksien veroa nostetaan mikä minun mielestäni tämän keskustelun uutisarvon tai ainakin otsikon pitäisi olla tässähän nimenomaan käy niin että

asia ja kilpailutilanne ei tule tasapuoliseksi toivonkin tosiaan että tämä asia tutkittaisiin perustuslakivaliokunnassa myös tältä tältä näkökannalta tätä veron poistoa voi toki perustella sillä että taksien velvoitteita vähennetään päivystysvelvoite poistuu ajovelvoitteet poistuvat hintasäätely vapautuu siinä mielessä veron poisto on oikein mutta kun henkilöautot menevät autoverolle ja linja autot kuorma autot mitkä siellä esityksessä lain mukaan ovat tulevia taksiautoja ovat verottomia silloin tässä tulee tämä kilpailuneutraliteettikysymys mitä edustaja ala nissilä tuossa peräänkuulutti toivonkin että verojaosto myös kiinnittää huomiota tähän asiaan jos kaikilta autoilta poistettaisiin autovero suomessa mikä toivottavasti on joskus tulevaisuutta ja tässä vaiheessa katseet kääntyvät nyt parlamentaariseen työryhmään että löytyykö sieltä tällaista näkemystä tällaisen ajatuksen tueksi silloin tämä ajatus on oikeansuuntainen ja tulevaisuuteen katsova muutenkin haluaisin korostaa tuota edustaja lehden hyvin asiantuntevaa kantaa taksin tulevaisuudesta pääkaupunkiseudulla ja maaseudulla siinä oli hyvää perusteltua näkemystä siitä mikä huoli maaseudulla tästä tilanteesta tällä hetkellä on

puhemies on hyvä että valtiovarainvaliokunnan edustaja ala nissilä puhui jo ylipäänsä autoverotuksen muuttamisesta sellaiseksi kuin se on muuallakin euroopassa mutta todellakin huoli maaseudun taksiautoliikenteen tulevaisuudesta on vakava mehän tulemme sen näkemään ensi vuonna kuinka siinä tulee käymään haluan kiittää tässä että että edustaja lehti käytti hyvin tuollaisen keskustalaisen puheenvuoron että hän puhui nimenomaan siitä mikä se huoli maaseudulla on kyllähän taksialalla varmasti kysyntää on helsingissä ja täällä tulee olemaan sitä tarjontaa mutta maaseudulla uskon näin kalustoa täytyy varmaankin vaihtaa sitten juuri näihin koulukuljetustakseihin ja pyörätuolitilatakseihin jotka ovat sitten kokonaan autoverottomia edustaja pakkanen puhui juuri tästä kilpailuneutraliteetista ja tasapuolisista kilpailu edellytyksistä ja kyllähän se on todella suuri hankaluus että bussit ovat verottomia se on vaikea asia taksiyrittäjille kilpailla edustaja hoskonen puhui myös viisaasti autoveron alentamisesta ylipäänsä liikenneturvallisuuden ja ja myös todellakin päästöjen kannalta tämä on yksi asia jossa meidän täytyy edetä eteenpäin voi sanoa että vuodesta olen liikennevaliokunnassa ollut tästä asiasta on puhuttu mutta eivät ole asiat edenneet ehkä siinä vauhdissa kuin olisi pitänyt mutta joka tapauksessa mekin tulemme liikennevaliokunnassa käsittelemään hyvin tarkkaan tätä autoveroalennuksen poistoa taksien osalta ja todellakin meidän täytyy myös miettiä niitä keinoja millä me voimme luoda luotettavien suomalaisten hyvien taksiyrittäjien elämän ja elinkeinon jatkamista arvoisa puhemies

taksiautoilun haluttavuudesta luotettavuudesta ja osaamisesta meillä on kaikilla sukulaisia ja perheenjäseniä itse kuljemme takseilla on koulukuljetuksia totta kai toivomme että siellä on luotettavat ja osaavat kuljettajat siksi on ensiarvoisen tärkeää että näissä asioissa ei mentäisi pelkästään raha edellä koska siellä ollaan sitten matkataipaleella kuitenkin pitkästi sen kuljettajan kanssa liikkeellä ja on tietysti tärkeää että hän on sillä lailla ammattitaitoinen että hän osaa sujuvimmat reitit ja osaa toimia hätätilanteessa itselleni tulee mieleen esimerkiksi tässä joskus öisin kun joudun menemään taksilla pienen matkaa tuonne autolleni joka on hyvinkään asemalla sellaisessa paikassa että siellä ei ole valaistusta eikä mitään että nämä taksikuskit ovat vieneet minut sinne hiekkakentän perälle eikä ole ollut ristin sielua siellä ja ovat odottaneet että pääsen autolleni ja pääsen sieltä pois sitten mietin että tärkeää että hän ei vain jätä minua siihen ja mietin joitakin pieniä lapsia heidän kuljetuksiaan nuoria ikäihmisiä tämä ei ole pelkästään rahakysymys vaan turvallisuuskysymys siitä haluaisin vielä sanoa että olen sitä mieltä että tuohon pitäisi enemmän panostaa kuin pelkän omistamisen jos me ajattelemme käyttövoimaveroa niin jos et aja paljon ja ja sinulla on dieselauto niin kyllä se aika kalliiksi tulee kaikilla ei ole varaa vaihtaa sitä autoa vaikka haluja olisikin on tiukalla tiukalla rahat ja se käyttövoimavero on kyllä hyvin mittava monet haluavat olla ympäristöystävällisiä tai haluavat turvallisemman auton mutta jos ei sitä rahaa ole niin sitä vain ei ole

arvoisa herra puhemies edustaja pakkanen mainitsi hyvässä puheenvuorossaan tästä eri yrittäjien ja eri kansalaisten tasavertaisesta kohtelusta ja on aivan varmaa että perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota nimenomaan tähän voiko tällä keinoin toimia että

toimijoita samalla kertaa edustaja meren kanssa istumme perustuslakivaliokunnassa ja uskon

että tämä asia käsitellään tarkasti siellä onhan näitä erilaisia verokantoja ollut ennenkin eihän tämä ensimmäinen tapaus tässä maailmassa ole mutta kun kuitenkin kuitenkin olemme menossa sellaista maailmaa kohti jossa pyritään yhä enemmän kiinnittämään huomiota siihen että tämä yhdenvertaisuus toteutuu niin uskon että edustaja pakkasen ei tässä

puhemies tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja tämä yritystukiasia on tietysti helppo kun kun heitetään tämä iso summa kuulostaa isolta neljä pilkku kaksi miljardia jos lasketaan sekä suorat tuet että verovähennykset mutta ei se näin yksinkertaista ole kun ruvetaan tutustumaan niihin eri tukimuotoihin aivan niin kuin edustaja lehti ansiokkaasti sanoi kyllä on tarkkaan harkittu jo silloin kun niitä on aikoinaan perustettu minkä takia on syytä antaa joko verovähennyksenä verohelpotuksena tai sitten suorana tukena se johtuu siitä että suomi on riippuvainen globaaleista markkinoista ja jotta meidän yrityksillämme olisi kilpailukykyä tarvitaan jonkunlaista tukimuotoa ja se tuo sitten taas dynaamisia vaikutuksia ja tuottaa verotuottoja valtiolle jos joku täällä luulee että olisi helppo tehtävä että nyt sitten karsitaan yritystukia puhutaan haitallisista ja ja turhista yritystuista niin se ei tule olemaan helppoa viime hallituskaudella me teimme useita harjoituksia siinä yhteydessä kun me yritimme löytää säästökohteita ja sopeutustoimia tiedän vain että se excel lista on pitkä mutta sitten kun lähdetään analysoimaan rivi riviltä niin se ei olekaan sitten niin helppoa enää

arvoisa herra puhemies haluaisin vielä omalta kohdaltani tähän autoveroasiaan

sen verran kommentoida on toki ollut tuki taksipuolelle autoverohelpotusta on saatu mutta tämä on ollut vastikkeellinen tuki se on edellyttänyt taksiautoilijalta päivystysvelvoitetta hänellä on säännelty hinta ollut siinä hänen on pitänyt pitää autostaan määrätyllä tavalla huolta osalle taksiautoilijoista on määritelty minkälaisella autolla hän saa ajaa sen on täytynyt täyttää määrätyt palveluvarusteet liittyen invatakseihin taikka vaihtoehtoisiin varusteisiin siinä on paljon tämmöisiä velvoitteita jotka ovat sitoneet sen taksiautoilijan kädet aika pitkälle myös on sitten tämä jos siitä autosta luopuu niin siitä on sitten joutunut maksamaan sen veron takaisin ja sehän on päiväkohtainen hinta minkä siitä maksaa jos ei kolmea vuotta pidä sitä autoa ja vaihtaa sen aikaisemmin niin kuin tuossa hallituksen esityksessä on asia hyvin kaavailtu niin niin siitä on sitten verot joutunut maksamaan takaisinpäin eli ei siitä ole saanut sitä

siitä on myönnetty siinä mielessä tämä on ollut tämmöinen vastikkeellinen yritystuki jos näin voisi sanoa mutta taksiautoilijoille tämä on tosiaan ollut tarveharkintainen lupa ja on tietenkin antanut mahdollisuuden mutta toisaalta se on velvoittanut päivystämään ja suorittamaan ajovuorot ja suoritteet maaseudulla erityisesti kaksikymmentäneljä kautta seitsemän päivystys on ollut edellytys niin kyllä minä sanon että aika monessa ammattikunnassa kuka siihen sitten lähtee ei varmaan pidetä kohtuuttomana tuommoista pientä tukea
arvoisa herra puhemies puheenvuoroni yritysveroista ja yritystuista ja niiden läpikäynnistä ei todellakaan perustu siihen väittämään että ne olisivat helppo rasti vaan pikemminkin päinvastoin jokainen tässä salissa tietää kuinka suuresta vaikeasta kokonaisuudesta on kyse kun muistetaan vielä suomen mittakaava ja ja logistiikka ja maantiede ja juuri sen vaikeuden takia ja tulevaisuuden jatkon luotettavuuden takia olisi tärkeää että kaikista näistä tuista päätettäisiin yhdessä parlamentaarisesti se olisi ollut myöskin tälle taksien autoverovähennykselle juuri se oikea paikka jotta kaikkien syyt ja seuraukset ja vaikutukset samaan pöytään pitää muistaa että meillä suomessa on noin kolmesataatuhatta yritystä ja noin kolmekymmentätuhatta niistä saa jonkinlaista yritystukea joko suoraa tukea tai jonkinlaista verotukea on iso possakka käydä se asia läpi mutta siitä huolimatta se työ pitää tehdä sillä ainoina tehokkaina tukina pidetään taloutta uudistavia tukia jotka saavat yritykset kehittämään omaa osaamistaan ja ottamaan käyttöön entistä parempia tuotantotapoja ja välineitä ja ihan takuuvarmaa on että siitä neljästä miljardista kaikki raha ei suuntaudu tällä hetkellä tämäntyyppiseen toimintaan

arvoisa puhemies tämä on tosiaan jonkinasteinen jatkumo viime kauden tämän verohuojennuksen puolitukselle eli ikävä kyllä edellinen hallitus teki teki samaa ja nyt tämä hallitus jatkaa tuota tuota linjaa valtiovarainministeriön virkamiehet siellä tosiaan tätä ovat näköjään pitkäjänteisesti suunnitelleet

taksilupavaatimus mikä laissa liikenteen palveluista on on asia mikä ei sinänsä tähän pakota koska siellä on myös se että ajoneuvo millä tätä taksiliikennettä suoritetaan on rekisteröitävä ammattiliikennerekisteriin joten tämä ei ei sinänsä lähde niin sanotusti lapasesta kun tämmöisiä väitteitä on on nostettu esille en usko että taksiyrittäjiä tulee niin paljon koska tämä lupavaatimus ja ammattiliikennerekisterivaatimus tekevät sen että sieltä tulee esimerkiksi kovemmat vakuutukset enkä usko että niitä vakuutuksia kukaan vapaaehtoisesti ottaa eikä tällä autoverohuojennuksella pystytä kikkailemaan taksiauto on taksinkuljettajalle taksiyrittäjälle työväline ja ja jos tästä työvälineestä nyt halutaan sitten se verovähennysoikeus

niin onko nyt sitten niin että pitäisi erilaiset työvaatevähennykset ynnä muut kuviot sitten myös ottaa pois

arvoisa puhemies täytyy kyllä nyt edustaja jaloselle todeta että ei tämä nyt ihan tästä edellisen hallituksen politiikasta johdu että ollaan poistamassa tätä verovähennysoikeutta vaan kyllähän tämä johtuu siitä tämän hallituksen tekemästä esityksestä joka täällä kovin kiistellysti ja muun muassa kdn vastustaessa hyväksyttiin elikkä lupakiintiöt ja näihin lupiin liittyvät ajo ja asemapaikkavelvoitteet ja hintasääntely poistuvat elikkä huono taksilain uudistus joka tässä talossa hyväksyttiin ja siitä seuraamuksena on sitten vielä se että tämä verohuojennusmahdollisuus poistuu kuljettajilta ymmärrän tietysti siinä mielessä että kun lupakiintiöt poistuvat ja ei tavallaan pystytä katsomaan enää mihin autoon liittyy se huojennus niin sitten se on ikään kuin looginen seuraamus siitä mutta se alkuperäinen huono lainsäädäntö johtuu siitä taksilain muuttamisesta ja sitä vastaanhan kd täällä täällä salissa äänesti ja nyt seuraamus on sitten tämä joka johtuu siitä on tietysti hyvä asia että siellä on asiaa esimerkiksi tähän esteettömyyteen ja liikkumiseen tilataksit ja nämä tämäntyyppiset koulukuljetustaksit ynnä muut sitten tulevat autoverottomiksi ja siinä mielessä on hyvä että näitten kohdalla sitten tämä asiantila on on oikea mutta todellakin ei tässä kysymys ole siitä että tässä jatkettaisiin edellisen hallituksen politiikkaa vaan vaan paikataan nyt sitten sitä huonosti tehtyä taksilain uudistusta

arvoisa puhemies siis tosiaan kuten sanoin laissa liikenteen palveluista on aivan selvästi että ajoneuvon jolla suoritetaan taksiliikennettä pitää olla rekisteröity ammattiliikennerekisteriin joten tämä väite ettei tätä pystytä seuraamaan on väärä tosin haasteita se tuo enemmän kuin aikaisemmin mutta väite ettei sitä pystytä kontrolloimaan ei pidä paikkaansa
vielä vastauspuheenvuoro edustaja essayah ja sitten puhujalistaan
tämä väite on siellä hallituksen perustelutekstissä jossa perustellaan tätä lainsäädäntöä elikkä sieltä se on lähtenyt elikkä kun katsotaan että se lupa ei ole enää autokohtainen niin silloin ajatellaan että sitä ei myöskään seurata enää autokohtaisesti ja siinä mielessä hallitus on sitten itse perustellut näitä omia esityksiään virheellisesti

pidettiin puheenvuoro siitä että

ovat monisyisiä ja ja ne työllistävät ja siinä on monta verkkoa mutta on on muun muassa yksi ala tuulivoiman miljarditukeminen joka ei kyllä juurikaan työllistä ihmisiä siellä ei työskentele säännönmukaisesti ihmisiä siellä se tuulimylly pyörii kyllä kyllä siellä varmaan huoltaja käy en sitä väheksy mutta jos esimerkiksi katson valtiontalouden tarkastusviraston tänä vuonna julkaisemaa raporttia niin tuulivoimatuotannon tukeminen on osoittautumassa osoittautumassa ennakoitua kalliimmaksi ja nämä tukimenot

kaksi viiva kolme miljardia euroa tästä vuodesta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä tämä on erittäin kallista tukemista ja ei varmasti kyllä ketään hirveästi työllistä miettisin sitä kun pitäisi saada ensi vuoden alussa tämä työnsä valmiiksi ja näistä yritystuista on nyt vuosia puhuttu ja nyt tuntuu että niitä aina siirretään sitten erilaisiin ryhmiin ymmärrän että se on vaikea asia ja jotta sieltä tulisi jotain tuottoa ja siellä saadaan joitakin tuloksiakin aikaiseksi niin pitäisi heti alkuvuodesta nyt tuoda sitten joitain esityksiä kun se työryhmän työ valmistuu eikä vain aina laittaa näitä toivotaan toivotaan listoja ja ja päivitellä asioita ja kertoa sitten veronmaksajille kuinka paljon taas rahaa on laitettu laitettu meidän pitää myös konkreettisesti pystyä niitä sitten oikeasti leikkaamaan eikä aina siirtää tulevalle hallituskaudelle
tässä vaiheessa huomautan edustajille että yritystuet ovat ehdottomasti tärkeä asia mutta nyt kyllä keskustelu tässä kohdassa liittyy vain tähän taksien

samaa mieltä mutta meri käytti esimerkkinä tuulivoimatariffin syöttötariffia joka oli hölmösti suunniteltu en toista hölmömpää tiedä jossa ei oteta markkinahinnan kehitystä millään lailla huomioon

päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä tosiaan lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi ehdotetaan seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotusta alaikäisen lapsen huoltajalle tämä esitys on oikein hyvä ja on todella hyvä että opiskelevien perheiden toimeentuloon tulee nyt hieman parannusta sitähän on pitkään kaivattu eli kiitokset siitä hallitukselle kritiikkiäkin on on kuitenkin esitetty tästä niin kuin monista muistakin hallituksen esityksistä tällä kaudella puuttuu lapsivaikutusten arviointi se olisi ollut hyvä hyvä tehdä ja huoltajakorotuksesta huolimatta perheellisten opiskelijoiden opintotuen kokonaistasohan laskee sitä ei pidä myöskään tässä unohtaa olisi hyvä myöskin arvioida opintotuen huoltajakorotuksen sitomista elatusvelvollisuuteen huoltajuuden sijaan elikkä tämä olisi hyvä vielä tulevaisuudessa arvioida sitten tähän liittyen ja on valitettavaa että aiemmassa lakiesityksessä mukana ollut säädösehdotus laajentaa opintotuki ja koulumatkatukioikeutta oppivelvollisuusiän jälkeen suoritettaviin perusopetuksen oppimäärän mukaisiin opintoihin nyt tästä esityksestä poistettiin ikävää tässä mukana on myös tärkeää että palautettaisiin se opintotuen indeksisidonnaisuus jonka jonka tämä hallitus poisti jo alkukaudesta sitten on hyvä hyvä aina kun opintotuesta keskustellaan muistaa se että tämä meidän nykyinen opintotukilaki on lukuisten erilaisten lakimuutosten takia erittäin sekava ja vaikeasti hahmotettavissa ja sen takia olisikin opiskelijan kannalta paras ratkaisu että saataisiin sellainen opintotukilainsäädännön kokonaisuudistus joka sitten yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi meidän opintotukijärjestelmää tietenkin monet aikaisemmatkin hallitukset ovat olleet tätä aina pikkuhiljaa muuttamassa mutta olisi hyvä että tämmöinen kokonaisuudistus saataisiin jossain vaiheessa tänne eduskuntaan

arvoisa puhemies lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi tässä esityksessä ehdotetaan muun muassa opintorahan seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotusta opintorahaa saavalle alaikäisen lapsen huoltajalle monet monet opiskelevat perheet elävät tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella vuoden alussa voimaan tuleva huoltajakorotus onkin erittäin hyvä suunta tukea perheen perustamista jo opiskelujen aikana hallituksen huoltajakorotusta varten esittämä kymmenen miljoonan euron määräraha joka yksilötasolla sitten tarkoittaisi tämän huoltajakorotuksen olevan seitsemänkymmentäviisi euroa kuukaudessa ei kuitenkaan ole riittävän suuri perheelliset opiskelijat tarvitsevat enemmän tukea kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää näin ollen hallituksen seitsemänkymmenenviiden euron korotuksen päälle seitsemänkymmenenviiden euron korotusta lisää jolloin huoltajakorotuksen määräksi tulisi sataviisikymmentä euroa kuukaudessa tämä esitetty korotus lisäisi opintotukimenoja kymmenellä miljoonalla eurolla mutta vähentäisi samalla asumistukimenoja yhdellä miljoonalla eurolla kuin myös toimeentulotukimenoja yhdellä miljoonalla eurolla eurolla ja lisäisi verotuottoja kahdella miljoonalla eurolla eli julkisen talouden menot kasvaisivat näin ollen kuudella miljoonalla eurolla mutta meillä on vaihtoehtobudjetissamme myöskin tuloja tai vastaavia säästöjä joilla me kattaisimme tämän menolisäyksen
arvoisa puhemies tämä esitetty opintorahan seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotus alaikäistä lasta huoltavalle opiskelijalle on on tosiaan monessa lapsiperheessä merkittävä summa ja se parantaa perheellisten opiskelijoiden tilannetta hyvällä tavalla se on tietenkin vain pieni kädenojennus lapsiperheille hallitukselta sääli että hallitus ei halunnut jatkaa lapsivähennyksen voimassaoloaikaa mutta tältä osin esitys on kuitenkin nyt sitten kannatettava että opiskelevat lapsiperheet saavat jotain sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa nousi esille myös muita asioita joita käyn nyt vielä lyhyesti läpi siellä siellä käytiin läpi toisen asteen opiskelijoiden opintotukijärjestelmää joka ei ole nyt tällä hetkellä kovin yhtenäinen lukiokoulutukseen opintotukea saa yhdeksän kuukauden ajaksi ja ammatilliseen koulutukseen kymmeneksi kuukaudeksi tai tarvittaessa pidempään valiokunta pitääkin tärkeänä kuten tässä mietinnössä on mainittu että opintotuki seuraa todellista opiskeluun käytettävää aikaa tältä osin sääntelyä tulee jatkossa tarkentaa ja tasapuolistaa lisäksi hallituksen esitykseen sisältyi lausuntovaiheessa myös koulumatkatukea koskevia täsmennysehdotuksia kuten täällä jo äsken mainittiin ne vedettiin sittemmin hallituksen esityksestä pois kuitenkin kuten opintotukea myös tätä koulumatkatukea tarvitaan jonkin verran myös kesäkuukausien aikana varsinkin kun ammatillisen koulutuksen reformi astuu pian voimaan ja kesällä on mahdollista saada opintosuorituksia vielä kolmantena asiana valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että alle kahdeksantoista vuotiaan opintoraha on hyvin niukka kun seitsemäntoista vuotiaat toisen asteen opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea vain jos heillä on ansiotuloja tai he saavat opintotukea niin niin oppilaitosverkon harventuessa ja ja ottaen huomioon että vanhempien tulot voivat estää opintotuen saamisen itsenäisesti asuessaan nämä alaikäiset opiskelijat voivat joutua hyvinkin hankalaan välikäteen näihin asioihin hallituksen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota
arvoisa puhemies on hienoa että opiskelijoita nyt huomataan pienillä kädenojennuksilla kannattaa muistaa että kun hallitus on tehnyt tiukkoja ja ja kovia leikkauksiaan opiskelijoilta on leikattu kaikkein eniten heidän opintotukileikkauksensa ylittävät kaikki muut on hienoa että nyt opintorahaan tulee seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotus ja vähintään yhtä hienoa on tämän päivän uutinen siitä että hallitus aikoo vetää pois esityksen osa asunnon normista joka olisi leikannut kimppakämppien asumistukea ja sinänsä vaikeuttanut erityisesti opiskelijoiden tilannetta jos ajatellaan tätä opintorahan seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotusta myös siitä näkökulmasta että me suomalaiset vanhenemme tuskallisen nopeasti ja samaan aikaan saamme lapsia tuskallisen vähän ja myöskin huomattavan iäkkäinä ensisynnyttäjien keski ikä on lähellä kolmeakymmentä ja kun tiedämme kaikki kynnykset jotka liittyvät esimerkiksi työllistämiseen lapsia hankkiessa on hyvä että nyt opintorahassa huoltajuus huomioidaan samalla annan tunnustusta hallitukselle myöskin alimpien päivähoitomaksujen poistamisesta joka on ilman muuta tärkeä kädenojennus toivon samanlaista menestystä myöskin vanhempainvapaita ja niistä aiheutuvia maksuja pohtivalle työryhmälle on ehdottoman tärkeää että kun teemme vanhempainvapaiden uudistusta siinä maksujen tasaisempi jako olisi yhtenä lähtökohtana
arvoisa puhemies ehkä vielä on paikallaan korostaa tämän esityksen historiallisuutta jos ja toivottavasti kun se täältä talosta nyt sitten läpi saadaan niin tässähän on takana kymmenien vuosien odotus aika monenkin puolueen osalta kymmeniä vuosia se on ollut opiskelijajärjestöjen agendalla ja nyt sitten lopulta asia viedään maaliin eli saadaan huoltajakorotus aikaiseksi seitsemänkymmentäviisi euroa omalla edustamallani puolueella keskustalla tämä on ollut ohjelmissa mukana varmaan viisitoista vuotta ainakin myös sivistysvaliokunnan mietinnöissä tähän asiaan on viitattu ja tämä tuore hallituksen kannanotto joka on meillä tänään käsittelyssä onkin vastaus vuoden kaksituhattakuusitoista sivistysvaliokunnan mietintöön jossa edellytimme että hallitus arvioi huoltajakorotuksen tarpeen nyt se on arvioinut ja onneksi erittäin positiivisella tavalla historiallinen hieno hetki pääsemme pohjoismaitten tasolle muissa pohjoismaissahan useissa on jo tunnistettu ja tunnustettu perheellisten opiskelijoiden erityistilanne ja ja nyt se tunnistetaan tästä eteenpäin myöskin suomessa erittäin hieno hieno esitys ja tästä voimme kaikki olla ylpeitä kehittämistarpeita edelleenkin riittää kuten mietinnöstäkin käy ilmi nostamme siellä esille muun alle kahdeksantoista vuotiaitten opiskelijoitten tilanteen jotka muuttavat pois omalta kotipaikkakunnaltansa opiskelemaan heidän taloudellinen tilanteensa on monesti aika tiukka jos perheessä on lapsia useampia vaikka vanhemmilla on elatusvelvollisuus alle kahdeksantoista vuotiaisiin niin tuo yhtälö ei välttämättä ole kovinkaan helppo ehkä sieltä käsin lähdettäisiin purkamaan seuraavia epäkohtia opintotuen osalta mutta tänään poistuu yksi merkittävä ja tämä on tuhansille perheellisille opiskelijoille erittäin hieno päivä tästä voidaan olla

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ehdotan että vastalauseen neljä mukaisesti hyväksytään seuraava lausuma eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee verouudistuksen ruotsalaisen eduskuntaryhmän mallin mukaisesti jossa työn verotusta lasketaan ja kulutuksen verotusta nostetaan maltillisesti

arvoisa puhemies hallituksen veropolitiikka on kasvattanut tuloeroja ja etuuksien leikkaukset ovat heikentäneet pienituloisimpien asemaa ensi vuoden budjetissa ja tässä siihen liittyvässä lakiesityksessä hallitus jatkaa tätä politiikkaa vihreiden vaihtoehto on oikeudenmukaisempi sillä se tasaa tuloeroja ja vähentää köyhyyttä jotta veronkevennykset kohdistuisivat niitä enemmän tarvitseville esitämme vaihtoehtobudjetissamme kunnallisverotuksen perusvähennyksen tuntuvaa korotusta sillä se koituu kaikkien pienipalkkaisimpien eduksi lisäksi se hyödyttää myös työttömiä ja eläkeläisiä jotka eivät hyödy ansiotuloihin tehtävistä veronkevennyksistä samaan aikaan vaihtoehdossamme ehdotamme että ansiotulojen veroasteikkoon tehdään indeksitarkistus ja työtulovähennystä korotetaan hallituksen esitystä vähän maltillisemmin arvoisa puhemies teen näillä perusteilla vihreiden vastalauseen

mukaiset esitykset meidän vastalauseemme sisältää lakimuutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia

arvoisa puhemies oikeudenmukainen verotus edellyttää että kukin osallistuu veronmaksuun maksukykynsä mukaisesti ja että verotuksella tasataan tuloeroja tästä aiheesta on jo käyty laajempi keskustelu asian ensimmäisessä käsittelyssä siksi nyt lyhyesti esitän että vasemmistoliiton vastalauseen kolme mukaiset lausumat yksi ja kahteen hyväksytään eduskunnassa

puhemies minä puolestani esitän sitä että vastalauseen kuuden mukainen lausumaehdotus hyväksytään tässä lausumaehdotuksessa todetaan että eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä valmistelee meidän kehitysapumallimme mukaisen kehitysapuvähennyksen tämä näin tästä lyhyesti

arvoisa puhemies toimenpidealoitteessa esitetään työntekijäjärjestön jäsenmaksun vähennysoikeuden puolittamista sekä työnantajajärjestön jäsenmaksun vähennysoikeuden kokonaan poistamista teen vastalauseen viiden mukaisen lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden puolittamiseksi ja työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden poistamiseksi kokonaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta alkaen

mukaisesti

arvoisa puhemies kannatan edustaja vähämäen tekemää ponsiesitystä

arvoisa puhemies kannatan edustaja östmanin tekemää lausumaesitystä

arvoisa herra puhemies totean vain edustaja yanarin puheenvuoron jälkeen sen kummempia esityksiä tekemättä tietenkään mitä tulee näihin näihin väitteisiin siitä että tuloerot ovat kasvaneet että kyllähän jos viime vaalikautta katsoo totta kai indeksien jäädyttäminen vaikuttaa hyvin pieneltä osin hyvin pienituloisiin jos kaksikin euroa lähtee näyttää prosenteissa pahalta se on totta ei sovi kieltää mutta kun katsoo sitten taas veropolitiikkaa yleisellä tasolla katsoo vaikka viime vaalikauden verokertymiä katsoo esimerkiksi mitä kuntataloudesta leikattiin aivan rajulla kädellä niin se varmasti vaikutti palveluihin todella ankarasti ja vaikutti lapsiperheisiin ja kaikkeen mahdolliseen kuntien kuntien taloustilanne oli katastrofaalinen

arvoisa herra puhemies edustaja yanar esitteli vihreiden vaihtoehtobudjetin mukaisen esityksen vastalauseen toisen kannatan edustaja yanarin tekemää esitystä

arvoisa puhemies olemme jo useassa yhteydessä puhuneet hallituksen veropolitiikan kokonaisuudesta ja siitä että se rakenteeltaan tukee tätä hallituksen ideologiaa sen suhteen että suomea eriarvoistetaan sen sijaan kun sosiaalidemokraatteina näemme että meidän pitäisi saada kaikki kaikki mukaan mukaan ja nyt ei niin ole tapahtumassa me olemme ensimmäisessä käsittelyssä jättäneet omat vastalauseen mukaiset pykäläesityksemme niistä on äänestetty ja nyt tässä toisessa käsittelyssä arvoisa puhemies teen ensinnäkin vastalause numero yhden mukaiset lausumaesitykset yksi viiva kahdeksan me näemme niin että hallitus siinä mielessä tekee vähän niin kuin historiallisestikin näitä ratkaisuja että se onnistuu samaan aikaan sekä eriarvoistamaan suomen yhteiskuntaa että sitten heikentämään julkista taloutta olemme ennenkin olleet hyvin kriittisiä sille että kun monilta pienituloisilta eläkkeensaajilta lapsiperheiltä työttömiltä on leikattu samaan aikaan kuitenkin hallituksella on varsin runsaskätisesti riittänyt veronkevennyksiä kaikkein varakkaimmille ihmisille ja se ei vain kerta kaikkiaan ole oikein siksi näillä lausumilla me puuttuisimme tähän kehitykseen ja tekisimme esityksiä oikeudenmukaisemmasta tulonjaosta yksi tärkeä asia mihin nyt hallituspuolueille tulee mahdollisuus vielä on se että esitämme muun muassa sitä että lapsiperheiden verotusta ei kiristettäisi eli että tämä lapsivähennyksen poisto peruttaisiin ja toivoisin että hallitukselta löytyisi nyt sydäntä myös tämä perua harkitsivat viisaasti jo kiinteistöveron yhteydessä että peruuttivat viime hetkellä tämän pakkonoston mitä vahvasti kritisoimme asumisen kustannuksia nostavana nyt pitäisi tämä lapsiperheiden veronkiristys perua jos näin ei tehdä niin aivan turha täällä on puhua sitten ministeriaitiosta niin kuin on moneen kertaan puhuttu että kenenkään palkansaajan verotus ei kiristy kyllä se lapsiperheillä kiristyy se on tosiasia se on fakta ja jos halutaan olla sanan mittaisia niin sitten tietenkin tämä lapsiperheiden veronkiristys peruttaisiin tämän lisäksi että meidän lausumissamme on tämä lapsivähennysasia kaiken kaikkiaan kun meillähän on vaihtoehdossa palkansaaja ja eläkkeensaaja pieni ja keskituloinen sellainen joka voittaa hallituksen esitykseen nähden sen sijaan sitten esitämme että veroja veroja saataisiin lisää muun muassa laittamalla verotusratkaisua näihin sijoitusvakuutuksiin vakuutuskuoriin puututtaisiin aggressiiviseen verosuunnitteluun verosuunnitteluun parillakin eri keinolla tai useita keinojahan meillä on suorastaan listattuna edustaja harakka on tehnyt tässä hyvää hyvää työtä työtä ja ja julkaissutkin sellaisen ohjelman no sitten tietenkin esitämme että hallitus peruuttaisi nämä voimakkaasti kritisoimamme apteekkarivähennykset ja

metsälahjavähennykset eli nämä voitaisiin perua samoin sitten toisessa yhteydessä olemme esittäneet miljoonaperintöjen verotuksen keventämisestä keventämisestä luopumista näissä lausumissa esitämme myös muun muassa pääomaveroon maltillista korotusta jotta todellakin voisimme oikeudenmukaisemmin tätä yhteistä yhteistä taakkaa kantaa ja samoin sitten esitämme ajatuksen minkä olemme jo aikaisemminkin julki tuoneet että kotitalousvähennysjärjestelmää voisi kehittää niin että se osaltaan ulottuisi myös kerros ja rivitaloihin eli se olisi hyvin viisasta on hyvä että tällä hetkellä pientaloissa isoissa remonteissa saa tehdä kotitalousvähennyksen mutta ei ole aivan oikein sitten että samaan aikaan kun kerrostaloissa tulee näitä isoja putkiremontteja julkisivuremontteja tai muita jotka vaativat yhteistä ponnistusta siellä tätä vastaavaa systeemiä tiedän olen tutkinut että kiinteistöliitolla esimerkiksi on ihan valmiita malleja miten tämä myös veroteknisesti voitaisiin toteuttaa kun monesti sanotaan että se on niin vaikea toteuttaa niin kyllä siellä valmiit mallit ovat monet asiantuntijat katsoneet puhemies halusin tulla tähän ihan siksi siksi että avaan kuitenkin vielä näiden lausumien sisällön mitä sdp näissä

tekemää

arvoisa puhemies tänään on käsittelyssä tärkeä näkökulma siitä miten hallituspolitiikkaa pitäisi tehdä toisin me uskomme siihen että kasvu kuuluu kaikille ja siksi olemme esittäneet asian käsittelyn yhteydessä omana vastalauseenamme korjattuja toimia tähän hallituksen pohjaan näin ollen jo tässä vaiheessa käytän mahdollisuuden hyväkseni ja kannatan edustaja viitasen tekemiä muutosehdotuksia jotka on listattu tähän eli näin osin esitän että toimisimme mukaisesti kuten edustaja viitanen tuossa teki tämä kannatuspuheenvuoro perustuu siis käytännössä siihen että me toimisimme veropolitiikassa eri tavalla kuin hallitus tältä osin tekisimme vähennykset eri tavalla kuin hallitus tekisi emme poistaisi ollenkaan lapsivähennystä peruisimme yrittäjävähennyksen ja tekisimme lisää solidaarisuutta tuloverotuksen yläpäähän pääomatuloverotusta nostaisimme ja muuttaisimme osinkoverotusta sillä tavalla kuin valtiovarainministeriön oma työryhmä esittää lisäksi hyvä todeta että hankkisimme myöskin uutta rahoitusta ja siltä osin toimisimme niin kuin arviointineuvosto on hallitukselle esittänyt eli pitäisimme huolta siitä että myöskin tuloja voidaan hankkia ja tältä osin korostan erityisesti sijoitusvakuutusten verolle laittoa esitämme varsin maltillista mallia vielä tässä yhteydessä mutta myös monella tapaa puuttuisimme siihen että pienyrittäjyyttä tuettaisiin muun muassa alv velvollisuuden alarajan nostolla ja muin ensimmäisin toimin kuten palkkausvähennyksellä

arvoisa herra puhemies kun kuuntelee noita demarien puheenvuoroja päiväjärjestyksen tässä kohdassa väkisin nousee mieleen tämmöinen kummallinen teoria siitä että näköjään demarit saavat oppositiossa aikaiseksi enemmän hyvää kuin saivat neljän vuoden aikana tällainen kummallinen ilmiö jota ei meikäläisen aivoilla oikein tahdo millään ymmärtää katselin valtioneuvoston selontekoa numero neljältä tältä vuodelta valtiontalouden valtiontalouden tilanteesta ja sieltä kun katselin näitä julkisen talouden lukuja viime vaalikaudelta niin olivathan ne niin karmeita että meinasivat nämä harvenevat hiukset nousta pystyyn kesken lukemisen joten ihmettelen vain tätä teidän näkökulmaanne se teidän vaihtoehtobudjettinne oli tyhjän päällä perustui lähinnä hurjille olettamille että tulee valtavia tuloja otetaan suomen pankista rahat ja käydään sitrasta nappaamassa näin itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi rahat vielä kaupantekijäisiksi siinähän se hyvä veli lisääntyy ja kaikki talous kehittyy mutta pahoin pelkään että se lopputulos olisi jotain muuta toivoisin kuitenkin nyt semmoista pientä realismia koska se kuitenkin pitemmässä juoksussa on omankin talouden pidossa se ainoa oikea tie että tunnustaa tosiasiat olen sitä itse yrittänyt noudattaa ja tähän porukkaan saisi kannattajia lisää arvoisa

arvoisa herra puhemies vaikka sinänsä arvostan kovasti sitä että edustaja hoskonen liki ainoana hallituspuolueen edustajana jaksaa täällä puolustaa hallituksen nykypolitiikkaa niin toisaalta toivoisin että edustaja hoskonen yhtä suurella sydämellä miettisi vielä kerran ja alkaisi puolustaa tätä alkiolaista linjaa minä uskoisin että aika moni siellä keskustan kentällä toivoisi että tällainen alkiolainen henki olisi tämänpäiväistä vahvempi senhän osoittivat viime päivän

julkista taloutta leikattiin niin kun kaikki lasketaan yhteen valtionvelan otto veronkiristykset valtion omaisuuden myynnit kuntatalouden leikkaukset niin suuruusluokka oli kolmekymmentäkahdeksan miljardia euroa neljän vuoden aikana noin reilu yhdeksän miljardia per vuosi olimme tilanteessa jossa työttömyys oli kasvanut aivan äärirajoilleen ja valtion valtion tilanne oli sellainen että ihan lähiaikoina ellei olisi todella lähdetty tekemään talouspolitiikan muutosta tässä maassa olisimme olleet tilanteessa jossa luottoluokittajien reittauksen jälkeen olisivat valtionvelan korot lähteneet rajuun nousuun ja jokainen prosentti olisi tiennyt miljardin menoa valtion budjetista pois siihen tilanteeseen joutumisesta on kerran suomella kokemusta ja uskon arvoisat opposition edustajat että tällaiseen tilanteeseen kukaan ei halua edes pahimmissa painajaisissaan joutua puhemies pekkarinen jos saisi tässä tilaisuudessa puhua hän voisi pitää siitä lyhyen esitelmän meille kaikille mutta ymmärrämme hänen arvokkaan asemansa tuolla istuntoa johtamassa arvokkaasti kaikesta huolimatta toivon arvoisa pia viitanen edustajakollegani että tunnustaisitte tosiasiat kuitenkin koska se on se ainoa tapa jolla me

ja valtion talouden tai minkä tahansa muun talouden pidossa

arvoisa puhemies minusta on kuitenkin hyvä että käydään tätä keskustelua ensinnäkin haluan aloittaa siitä että siinä missä viime hallituskaudella tasoitettiin todella sopeuttaen myöskin kuntien talouden puolelta tasapainotettiin taloutta myöskin koulutuksesta mikä teki kipeää silloin vaaleissa päätettiin että esimerkiksi koulutuksesta ei enää sopeuteta taloutta mutta tämä hallitus on päättänyt että turhia olivat nämä lupaukset ja sopeutetaan kuitenkin koulutuksesta taloutta tältä osin en kääntyisi kovasti menneeseen vaan katsoisin mieluummin tulevaan ja minusta se suuri asia on se tuleeko suomi kuntoon me esitämme nyt tämän asian käsittelyn yhteydessä että sekä tuloja että menoja tarkasteltaisiin ja tänään käsittelyssä ovat tulot näihin tuloihinhan hallitus ei laita pätkääkään kunnollista panosta ja siitä huomauttaa hallituksen oma talouspolitiikkaa arvioiva tieteellinen neuvosto että tulojen lisäystä olisi pitänyt tehdä haluan korostaa tätä sen takia että julkisen talouden tila ei parane ei parane vaikka te täällä edustaja hoskonen puhutte toista sipilän ajatus tulos tai ulos suomi kuntoon sehän joudutaan ratkaisemaan jo vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana kaksituhattakuusitoista näillä aika kovilla säästöillä jotka hallitus teki saatiin saatiin todella julkisen talouden rakenteellinen alijäämä pienentymään mutta sen jälkeen tuli jakovaara ja te panitte kaksi miljardia euroa menemään eri tyyppisiin hallituksen eturyhmiin ja tärkeisiin hankkeisiin verojen kevennyksenä ja nyt ollaan tilanteessa että tosiasiassa

vakaus ja kasvusopimuksen

lausunnot otti esiin niin muistan hänen joskus vuosia sitten todenneen minun mielestäni ihan viisaasti myös sen että hyvä periaate on se että myös hyväosaiset otetaan mukaan lamatalkoisiin samoin muistan oliko nyt viime kaudella että keskustan linjana oli tämä robinhood vero eli se että että pieni ja keskituloiset päästetään helpommalla mutta hyväosaiset ovat sitten vähän rankemmalla taakalla mukana jos näin voi sanoa nyt on se ongelma että kun tässä tehdään kovastikin leikkauksia kaikkein pienituloisimmille eli he ovat kyllä lamatalkoissa mukana

kevennyksiä riittää kaikkein varakkaimmille niitä riittää miljoonaperijöille niitä riittää kaikkein hyvätuloisimmille apteekkareille ja ja tätä kehitystä me olemme huolestuneesti seuranneet tästä syystä olemme tehneet näitä omia vaihtoehtojamme koska meidän mielestämme se robinhood idea ei nyt toteudu vaan se menee vähän päinvastoin
arvoisa herra puhemies kyllä edelleenkin edustaja pia viitaselle haluan kohteliaimmin huomauttaa että viime vaalikaudella te pääomaverotusta kevensitte se se tehtiin silloin silloin aikoinaan ja nyt sitten kun tehtiin yrittäjävähennys yrittäjävähennys

totta kai siellä jokunen apteekkarikin saattaa joukossa olla sitä ei käy kieltäminen raja kun vedetään totta kai se kolmeakymmentätuhatta

pientä yritystä helpotti ja pitää muistaa että suurin osa näistä yrityksistä on yhden tai kahden hengen yrityksiä joiden vuosittainen tulokertymä on suuruusluokkaa kolmekymmentätuhatta euroa vuodessa että näille yrittäjille jotka ovat kuitenkin se porukka tässä maassa tällä hetkellä joka pystyy työllistämään lisää senhän me kaikki tiedämme että julkisen talouden puolella uusille työpaikoille ei ole tilaa hyvin vähän on on mahdollisuutta tehdä uusia ja julkista sektoria enää paisuttaa paremminkin se terve paisutus tapahtuu siellä että luomme uusia työpaikkoja yrityksiin ja ne yritykset

joissa ne työpaikat mahdollisesti syntyvät nimenomaan ovat näitä pieniä yrityksiä suuret ylikansalliset yhtiöthän kuten tiedämme kaikki kokemuksesta pyrkivät mieluumminkin vähentämään henkilöstöä taikka sitten automatisoimaan tuotantoaan tehtaissa niin että työväkeä tarvitsee vähemmän mutta esimerkiksi pienet palveluyritykset työllistävät tänä päivänä erittäin hyvin muistakaa hyvät edustajakollegat että kun tuli tilasto siitä missä suomen vienti kasvaa niin palveluvienti kasvaa se on aivan hurjassa kasvussa elikkä tämä todistaa sen että nimenomaan niissä palveluyrityksissä moni hyvä ystäväni on tällaisissa yrityksissä muun muassa viemässä suomalaisia metsäteollisuuden tuotteita ulkomaille ja he eivät myy pelkkää konetta vaan he myyvät sitten sen asennuksen käyttöön opastuksen ja huollon ja ne ovat pitkäaikaisia sopimuksia elikkä jos myydään vaikka ulkomaille joku hissi niin se ei ole pelkkä hissikauppa vaan siinä myydään hyvin paljon muuta toivoisin että tekin jonain päivänä ne tosiasiat tunnustaisitte

arvoisa puhemies tosiasioiden tunnustamisesta on kysymys siinä kun kysymme tuleeko suomi kuntoon tämä ajatus siitä että suomi tulee kuntoon on kyllä pelottava ajatuspinttymä keskustalle siitä että näillä hallituksen toimilla suomi tulee kuntoon minusta tässä viitattiin jo puhemies pekkariseen oli hienoa että silloin viime kaudella kun keskusteltiin siitä onko oikein että tuloverotukseen annetaan indeksikorotukset kaikille ryhmille myöskin yhteiskunnan suurituloisimmille keskustan linja oli selkeä se oli sama linja viime hallituksen sosiaalidemokraateilla ja vasemmistoliitolla jotka puolueina kokivat että ei tarvita indeksikorotuksia kaikkein suurituloisimmille aikana jolloin kovasti säästetään nyt ollaan tilanteessa jossa tämä hallitus toimii toisin koko porukalle tulee indeksikorotukset mutta kaikkein pienimpiä etuuksia tässä maassa ei kohdella samalla tavalla ei tule indeksikorotuksia mutta suurituloisille tuli kyllä tuloverotukseen indeksikorotukset aika kova on linja jonka hallitus on valinnut ja rakenteellinen alijäämä todennäköisesti tulee olemaan jo vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana edustaja hoskonen sellainen että me olemme eun pitimissä kiinni siitä että meille eivät riitä enää edes joustot eli rakenteellinen alijäämä siinä missä se viime hallituskaudella lähes puolitettiin vuoden kaksituhattakuusitoista jälkeen osoittaa syvää painumista koska tilaisuus teki varkaan yhteiskunnan suurituloisimmat saivat lisää veroetuja mikä johti siihen että toisin kuin te juuri äsken todistitte vapautitte jopa miljoonaperintöjen saajat heti alkutöiksenne vuoden kaksituhattakuusitoista säästöjen jälkeen siitä että he olisivat tässä yhteiskunnan solidaarisuudessa mukana pahalta se tuntuu pahalta se tuntuu

arvoisa herra puhemies sdpn vaihtoehdossahan nimenomaan tuetaan pieniä yrittäjiä esimerkiksi sillä että he voisivat saada verovähennyksen palkatessaan ensimmäisen työntekijän sen lisäksi me esitämme että arvonlisäveron alarajaa nostettaisiin nämä nimenomaan auttaisivat sitä pientä yrittäjyyttä ongelma on se että tämä apteekkarivähennys hyödyttää nimenomaisesti suurimmalta osaltaan isoimmalta miljoonamäärältään niitä yrittäjiä jotka kuuluvat kahteen ylimpään tuloluokkaan se on se rakenteellinen ero miten tukisimme yrityksiä

esimerkiksi työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa nostettiin sadalla eurolla tällaisten arvovalintojen seurauksena kävi niin että ihan selvitysten mukaan tuloerot kapenivat viime kaudella siitä huolimatta että elettiin erittäin vaikeaa taloudellista aikaa nyt sitten käy päinvastoin tuloerot lisääntyvät näiden ratkaisujen myötä tämä ei ole mielestäni oikein
arvoisa puhemies täällä on käyty erittäin hyvää talouspoliittista keskustelua ottaen toki huomioon että näkökulmat ovat erilaisia mutta niinhän demokratiaan tietysti kuuluukin näyttää siltä että tämän vaalikauden alun erittäin vaikea taloustilanne on nyt lopulta kääntynyt parempaan suuntaan aivan oikein kyllä tässä vaalikauden alun veronkevennyslinja on ollut lähellä oikeaa varsinkin tuloverotuksen osalta tilastot osoittavat että työllisyyskehitys on suotuisa nyt ja työttömyys on tuoreen tilaston mukaan laskenut vuodessa jopa yli viidelläkymmenellätuhannella henkilöllä se on erittäin paljon pitkäaikaistyöttömyyskin on lopulta laskenut alle sadantuhannen hengen muistaakseni oli noin yhdeksänkymmentäviisituhatta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan alle

hallituksella on kuitenkin edelleen suuri määrä työtä tekemättä niin että lopuillekin työttömille saadaan työpaikka jostain hankittua se ei toki suoraan ole hallituksen tehtävä mutta hallituksen tulee politiikallaan varmistaa että yritykset yritykset ovat kilpailukykyisiä ja näin työpaikkoja syntyy erityisesti yksityiselle sektorille me perussuomalaiset olisimme kohdistaneet hallitusta enemmän tuloverotuksen kevennyksiä pieni ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille valitettavasti nämä esitykset kaatuivat täällä tämän lain ensimmäisessä käsittelyssä arvoisa puhemies otan vielä kantaa lyhyesti siihen että edustaja vartiainen kommentoi toissa viikolla helsingin sanomien haastattelussa jokseenkin siten että nykyisistä noin kahdestasadastaseitsemästäkymmenestätuhannesta työttömästä ainoastaan noin neljälläkymmenellätuhannella olisi mahdollisuus työllistyä tämä edustaja vartiaisen näkemys on minusta kyllä aika hämmästyttävä ottaen huomioon että työttömyys on jo nyt vuoden aikana laskenut kymmenillätuhansilla henkilöillä ja tulee todennäköisesti laskemaan edelleen suomalaiset työttömät ovat työhaluisia ja jos esimerkiksi heidän osaamisessaan on puutteita niin heitä tulee auttaa muun muassa täsmäkoulutuksen keinoin toivonkin että hallitus edistää työllisyyden kehitystä jatkossa kannustein eikä keppiä

toiseen käsittelyyn esitellään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

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on kaksi asiaa maksukaton alennus ja kiky kiky sopimuksen mukaiset työttömyysvakuutusmaksujen muutokset maksukaton alennuksen me hyväksymme mutta kiky sopimuksen mukaista maksujen siirtämistä työnantajien vastuulta työntekijöiden maksettavaksi me emme hyväksy vasemmistoliitto ei ei kannata tätä epäoikeudenmukaista kiky sopimusta tässäkään vaiheessa siksi esitän että tämä lakiehdotus hylätään

yhdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies uusi nimilaki on askel parempaan laissa nopeutetaan ja selkeytetään nimiasioiden käsittelyä kuten mahdollistetaan nimihakemusten siirtyminen sähköiseen käsittelyyn etunimiä voi henkilöllä olla jatkossa kolmen sijasta neljä myös erilaiset kahden sukunimen yhdistelmät mahdollistuvat uudella tavalla koko perhe voi esimerkiksi ottaa saman kahden sukunimen nimiyhdistelmän esityksellä myös sukupuolten moninaisuuden huomioiminen paranee joskin on niin että sukupuolisidonnaisuuden säilyttäminen on nimien osalta jatkossakin pääsääntö mutta nimen vaihtaminen helpottuu toiselle sukupuolelle vakiintunut etunimi voidaan hyväksyä vastakkaiselle sukupuolelle ensinnäkin silloin kun kyseisiä etunimiä on merkitty väestötietojärjestelmään vähintään viidelle elossa olevalle henkilölle tällöin tarvetta vedota muuhun poikkeusperusteeseen tai esittää muuta selvitystä ei ole ja tämä helpottaa mahdollisuuksia ottaa käyttöön toiselle sukupuolelle vakiintunut nimi lain soveltamiskäytäntö muuttuu myös siten että etunimen sukupuolisidonnaisuudesta voidaan poiketa myös muusta erityisestä syystä esimerkiksi silloin kun henkilö sukupuoli identiteettinsä perusteella haluaa toiselle sukupuolelle vakiintuneen nimen säännöksen soveltamista ei ole kytketty sukupuolenvahvistamisprosessiin vaan sitä voidaan soveltaa myös muihin sukupuoli identiteettiin liittyviin tapauksiin ratkaisevaa poikkeusperusteen soveltamisessa on pelkästään hakijan luotettavalla tavalla esittämä oma kokemus sukupuoli identiteetistään tämä edellyttää nykyistä merkittävästi vähemmän selvitystä henkilön sukupuoli identiteetistä tämä on erityisen tärkeää transihmisille ei tule vaatia sitä että henkilö on sukupuolenvaihdosprosessissa vaan hän voi ottaa sen nimen minkä hän kokee omakseen ja ilmoittaa sen olevan oma identiteettinsä muutos on tärkeä ihmisoikeuksien kannalta jokaisella on oikeus omaan nimeen jonka kokee itselleen oikeaksi jatkossa on keskeistä että lakia sovelletaan sillä tavalla kuin lakivaliokunta on mietinnössänsä tarkoittanut ja kuten myös hallituksen perusteluissa viitataan ja näin ollen oikeusministeriön tuleekin antaa selkeä ohjeistus tästä maistraatteihin

valiokunta katsoo että ehdotetut poikkeusperusteet antavat asianmukaiset ja riittävät mahdollisuudet etunimen sukupuolisidonnaisuutta koskevasta pääsäännöstä poikkeamiselle ne mahdollistavat muun muassa sen että henkilön etunimi voi koostua molemmille sukupuolille tai jommallekummalle sukupuolelle vakiintuneesta nimestä kummallekaan sukupuolelle vakiintumattomasta tai näiden yhdistelmistä esimerkiksi intersukupuoliselle lapselle on mahdollista antaa edellä tarkoitettu nimiyhdistelmä jos se arvioidaan lapsen edun mukaiseksi lakivaliokunta tarkasteli lapsen etua mietinnössään perusteellisesti viisitoista vuotta täyttänyt voi täysin itsenäisesti päättää omasta nimestään ja kaksitoista vuotta täyttäneen nimeä ei voi muuttaa vastoin hänen kirjallista suostumustaan muutokselle alaikäisen nimeä ei myöskään voida muuttaa vastoin kaksitoista vuotta nuoremman lapsen tahtoa jos hän on niin kehittynyt että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota nimi on tärkeä osa ihmisen identiteettiä ja myös pieni lapsi ymmärtää nimen merkityksen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

arvoisa puhemies tämä lakimuutos ulottaa yritysmuodon muutoksiin liittyvän varainsiirtoverovapauden tiukoin rajauksin tilanteisiin joissa liikkeen tai ammatinharjoittaja taikka maa ja metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle tätä ennen tällainen varainsiirtoverovapaus on koskenut vain yhteisöjä luonnolliset henkilöt ovat jääneet siten säätelyn soveltamisalan ulkopuolelle näin siis on ollut vaikka kysymyksessä olisi ollut tuloverotuksessa veroseuraamuksitta hyväksytty toimintamuodon muutos tämä nyt tehtävä muutos onkin erittäin tervetullut ja se siis yhtenäistää menettelyä ja helpottaa tarkoituksenmukaisen yritysmuodon valintaa kyseessä on erittäin hyvä muutos jolle on ollut tarvetta jo pitkään ja on äärimmäisen hienoa että se saadaan nyt vihdoin valmiiksi